päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan ensimmäinen kysymys

arvoisa rouva puhemies viikon tärkein uutinen oli se että pitkän väännön jälkeen työmarkkinajärjestöt saivat tehtyä sopimusesityksen johonka hallituskin on pääosin sitoutunut tähän ratkaisuun edellytyksenähän oli se että hallitus antoi tilaa keskeyttämällä pakkolakien valmistelun ja luopumalla niistä tavoitteista jopa viiden prosentin palkanalennuksista ja kaiken lisäksi paikallinen sopiminen saatiin kuitenkin työmarkkinajärjestöjen neuvoteltavaksi samaan aikaan nyt kun on hyvä onnitella hallitusta on myös todettava että sopimus on palkansaajille aika raskas siellä on monia aika rankkoja toimenpiteitä nyt minun kysymykseni ja huoli on siitä hallituksen linjasta lisäleikkausten perumisessa ja tuloverojen alennuksissa jotka olivat aika iso ja merkittävä osa tätä sopimusta siinä sopimuksessahan lukee että sillä korvataan hallituksen valmistelemat toimenpiteet pakkolait

ensinnäkin siihen että kymmenen ja puolen kuukauden harjoituksen jälkeen on tällainen sopimus kasassa olen äärimmäisen tyytyväinen äärimmäisen tyytyväinen ja ja kiitokset työmarkkinajärjestöille kiitos myöskin tässä salissa niille yksittäisille kansanedustajille jotka ovat ovat eri rooleissa toimineet tuolla taustalla tämä viimeinkin syntyi tämä on historiallinen ratkaisu tällä tällä saadaan merkittävä kilpailukykyhyppy mitä sillä on tavoiteltukin ja tämän työllistävät vaikutukset ovat työmarkkinajärjestöjen itsensä arvioiman mukaan jopa neljäkymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa valtiovarainministeriö on arvioinut vähän varovaisemmin kolmekymmentäviisituhatta työpaikkaa tällä

rouva puhemies uutisoinnissa muun muassa osuuspankin pääekonomisti on esittänyt huolensa myöskin tästä kansallisen ostovoiman kehityksestä ja sen kielteisistä vaikutuksista maan talouteen jos tämä menee tällä esityksellä läpi niin että siinä ei muun muassa näitä veronalennuksia ole tähän vientiteollisuus varmaan on saamassa pientä kohennusta ostovoima on se mistä ollaan nyt huolissaan kun suomalainen talous kuitenkin tällä hetkellä nojaa siihen kotimaiseen ostovoimaan ja nyt näissä esityksissä erityisesti pienipalkkaiset ja usein myös naisalat ovat ne jotka maksavat tästä paketista aika ison osan

on neljän miljardin edestä reformeja jotka tähtäävät sitten pidemmän tähtäimen uudistuksiin ja myöskin taloudellisiin säästöihin tähän kokonaisuuteen olemme sitoutuneet minulta jäi edellisen kysymyksen loppuosa vastaamatta ja käytän loppuosan siihen eli ilman muuta meidän lähtökohtanamme on myöskin se että toteutetaan tämä toinen osa tästä sopimuksesta eli se että hallituksen ei tarvitse turvautua tähän lisäsäästöpakettiin ja jopa voidaan voidaan

arvoisa puhemies sopiminen on aina parempi vaihtoehto kuin sanelu ja siksi on hyvä että työmarkkinaosapuolet saivat aikaan yhteisen esityksen kilpailukykytoimista meidän pitää kuitenkin myöntää että erityisesti julkisen sektorin matalapalkkaiset työntekijät kantavat kilpailukykytoimista suhteettoman suuren vastuun minä sain eräältä kunta alan työntekijältä viestin että on todella ikävää että hallituksen herrat tiedotustilaisuudessa ilakoivat ja tekevät nyrkkitervehdyksiä toisilleen kun pienipalkkaisia kuritetaan ja heiltä viedään ostovoimaa sekä pidennetään työaikaa nyt on jo monissa paikoissa sellainen tilanne että työtä tehdään jaksamisen äärirajoilla nyt vaaditaan kaikilta osapuolilta suurta nöyryyttä aihetta ministereiden tuuletteluihin tuuletteluihin ei todellakaan ole mitä hallitus vastaa viestin lähettäjälle ja lukuisille kunta alan työntekijöille jotka ovat todellakin pahoittaneet mielensä

arvoisa rouva puhemies

ihmisten etuihin joudutaan menemään heidän lompakolleen minä ilakoin yhdestä asiasta sopimisesta ja toisesta asiasta siitä että tässä voittavat työttömät siitä minä ilakoin

kolmekymmentäviisituhatta viiva neljäkymmentäviisituhatta työpaikkaa myös työmarkkinajärjestöjen näkemyksen mukaan on tulossa niin eikö se ole

sitten pääministeri sipilä
arvoisa puhemies juuri niin kuin ministeri lindström sanoi me olemme äärimmäisen iloisia siitä että tässä nyt on kovaa pohjaa sille että ne jopa neljäkymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa syntyisivät tämä on päätös joka on nimenomaan työttömille jotka eivät näissä pöydissä ole ole päättämässä ja ja meillä on vielä paljon tehtävää sen eteen että tuo sadankymmenentuhannen uuden työpaikan

arvoisa rouva puhemies on tietenkin hyvä että nyt työmarkkinoilla sopimusesitys aikaiseksi varmasti on niin että se että hallitus luopui tästä viiden prosentin palkanalennustavoitteesta ja sitten laittoi nämä pakkolait hyllylle loi tilaa ja niin kuin jälleen kerran nähtiin kun työmarkkinoille annetaan tilaa niin kyllä sieltä myös tulosta syntyy kun luovutaan näistä pakottavista toimenpiteistä mutta se on sanottava ääneen että kyllä tässä palkansaajat nyt ottavat todella raskaan taakan kantaakseen ja se että näitä huolia tuodaan esiin ei ole mitään pelkkää negatiivisuutta kyllä näiden ihmisten huoli omasta toimeentulosta ja arjesta pitää ottaa vakavasti nyt arvoisa puhemies kun on jäänyt epäselväksi luopuuko hallitus nyt näistä säästöistä siis lisäsäästöistä lapsilisiin opintotukiin siis vielä niiden lisäksi mitä olette jo nyt toteuttamassa ja työeläkeindeksien täydellisestä jäädyttämisestä hallituskauden ajaksi kysyn voisitteko nyt kertoa että nyt sopimus niin lupaatte että

arvoisa rouva puhemies ehkä parasta lukea ihan suoraan tästä meidän vastauksestamme eli hallitus toteaa että nyt saavutettu ratkaisu antaa toteutuessaan hyvät edellytykset jättää tekemättä hallitusohjelman liitteessä kaksi mainittuja vielä toteuttamatta olevia lisämenoleikkauksia ja tuloverotukseen tuloverotukseen liittyviä veronkorotuksia

siinä on neljä kokonaisuutta joita me tarkastelemme yksi on tämä yhteiskuntasopimus toinen on nollapalkkaratkaisu vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista kolmas on se tuleva palkkamalli jota työmarkkinajärjestöt tällä hetkellä rustaavat ja neljäs on sitten paikallisen sopimisen vaikutukset

rouva puhemies valtiovarainministeri alexander stubb te olette kaikissa käänteissä vakuuttanut tämän vaalikauden aikana kokonaisveroaste ei nouse palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun ja työeläkemaksun korotus kiristää kuitenkin palkansaajien verotusta tällä vaalikaudella noin yhdellä prosenttiyksiköllä tämä merkitsee yli neljänsadan euron korotusta verotuksen kautta ja neljäsataa euroa vähenee mietin sitä että miten hallitus aikoo nyt omilla toimillaan turvata palkansaajien ostovoiman kehityksen sekä korjata ne vääristymät että nyt saavutetussa sopimuksessa maksajiksi joutuvat jälleen kerran aikaisempien päätösten päälle taas kerran julkisen sektorin naisvaltaiset

ymmärsinkö oikein että edustaja aalto viittasi äsken kokonaisveroasteeseen ja sen kiristymiseen vastaus on edelleen siihen se että kokonaisveroaste ei tämänkään päätöksen myötä nouse meidän tavoitteenamme on että työn verotus ei myöskään nouse mutta me tiedostamme sen kuten edustaja lindtman tuossa aikaisemmin totesi että tämä tulee heikentämään lyhyellä tähtäimellä meidän ostovoimaa nyt me haemme sellaisia ratkaisuja joilla lisätään työtä tähän maahan kolmekymmentäviisituhatta askel eteenpäin ja sen seurauksena me toivottavasti pystymme jossain vaiheessa todentamaan että hallitusohjelman tavoitteet ovat toteutuneet ja sitä kautta laskemaan veroastetta myös työn puolella mutta kokonaisveroaste ei tämän hallituskauden aikana nouse se on hallituksen tavoite ja siitä pidetään kiinni

se se taakka kevenee joten toivottavasti tämä johtaa siihen että nimenomaan naisvaltaisilla aloilla syntyy uusia työpaikkoja meidän pitää muistaa että me kyllä ihan pakkotoimin aiomme jatkaa perhevapaan kustannusten tasaamisen osuutta tässä tässä meidän paketissamme tämä tässä tahtoo aina

kyllä tuuletitte eilen äijätervehdyksin tätä yhteiskuntasopimusta ja iloonne yhtyvät varmasti ek ja yhtyvät osinkojuhlien viettäjät mutta aika näyttää onko iloon aihetta työttömillä totta on että toteutuessaan sopimus tuo vakautta ja ennustettavuutta talouteen mutta kyllä te aika karmealla painostuksella tämän

pakkolaeilla vielä kovemmilla leikkauksilla työehtoihin uhkasitte eläkeläisiä työttömiä lapsiperheitä lisäleikkauksilla pakotitte palkansaajat valitsemaan koleran ja malarian väliltä samalla kun työnantajille annoitte hopealautasella terveyskylpyläloman entisenä pääluottamusmiehenä en taputa palkattomille lisätyöpäiville en taputa sille että

siirretään työnantajien veroluontoisia maksuja enkä taputa sille

arvoisa puhemies minä taputan sille että suomesta löytyi sopimisen kulttuuri ja sopimisen tilanne suomalaisten työttömien eteen sille minä taputan ja ja olen äärimmäisen kiitollinen palkansaajajärjestöille siitä ymmärryksestä mitä mitä tässä on osoitettu suomalaista työtöntä kohtaan että yhä useampi suomalainen saisi osallistua tämän yhteiskunnan rakentamiseen

arvoisa rouva puhemies samassa hengessä edustaja uotila te käytätte aika kovaa kieltä ratkaisusta jonka tavoitteena on suomen kilpailukyvyn parantaminen meidän talouden kasvattaminen työllisyystilanteen parantaminen verotulojen lisääminen ja sitä kautta myös hyvinvoinnin lisääminen tähän maahan uskon että jokainen suomalainen taputtaa jokaiselle uudelle työpaikalle uskon että jokainen suomalainen taputtaa sille että hyvinvointi tässä maassa paranee uskon että tämä ratkaisu joka sopimalla syntyi tulee viemään suomen uuteen uuteen nousuun on huomattavasti parempi sopia kuin riidellä ja sille me taputamme

arvoisa puhemies käsillä on valtavan suuri ratkaisu jonka monet yksityiskohdat luonnollisesti kansalaisia puhuttavat mutta silloin on hyvä kiinnittää huomiota myös siihen mitä tällä voidaan saavuttaa pyytäisin oikeastaan pääministeriä arvioimaan sitä minkälaisella aikajänteellä tämä antaisi mahdollisuuksia saavuttaa esimerkiksi ruotsin ja saksan kilpailukyky yksikkötyökustannuksissa toinen asia kaipaan vain vahvistusta omalle käsitykselleni kun osa tämän kilpailukyvyn rahoittamispaketista rahoitetaan palkansaajien

arvoisa puhemies vastaan tuohon jälkimmäiseen kysymykseen ensimmäisenä kyllä näin on nämä maksut eivät tule eläkeläisille ja sillä tavalla tasaavat tuota taakkaa myöskin eläkeläisten ja palkansaajien välillä mitä tulee kilpailukykyyn ja yksikkötyökustannuksiin niin aivan alustavien arvioiden mukaan me voisimme saada ruotsin yksikkötyökustannukset kiinni jo tällä ratkaisulla mikä nyt tehdään eli eli tämä ensimmäinen tavoite olisi jo jo tavoitettu tavoitettu meillä on mahdollisuudet jopa tämän vaalikauden aikana saavuttaa tämän tämän ratkaisun seurauksena ja toivottavasti jatkossa hyvillä hyvillä päätöksillä tästä eteenpäinkin saksa jo vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tämä antaa erinomaisen pohjan sille että nämä työllisyysluvut

arvoisa puhemies työmarkkinaosapuolten kilpailukykysopimus on todellakin askel oikeaan suuntaan ja hallituksen esittämiä toimenpiteitä huomattavasti sovinnollisempi suorastaan parempi vaihtoehto kuitenkin tässä sinänsä tärkeän kilpailukyvyn innokkaassa parantelussa on

kysyn siis vastaavalta ministeriltä miten varmistatte sen että työntekijän eläke ja sosiaaliturvamaksujen kasvava maksutaakka ei entisestään heikennä vaikkapa matalapalkkaisen työn vastaanottamisen kannattavuutta

arvoisa puhemies jos ei löydy vastaajaa niin täytyy pääministerin vastata ensinnäkin vaikutusten arvioinnista työmarkkinajärjestöt ovat tietääkseni tehneet hyvin huolellista arviointia tämän tämän prosessin aikana ja ja julkisia näistä nyt ovat nämä työllisyysarvioinnit tässäkin salissa on on kyseenalaistettu sitä saadaanko näillä kilpailukykytoimilla työllisyysvaikutuksia nyt työmarkkinajärjestöt itse arvioivat niiden vaikutusten olevan huomattavasti suuremmat kuin me olemme uskaltaneet arvioida joten joten ainakin tämä osa tässä näyttäisi nyt olevan kovalla pohjalla koska siitä on hyvin laaja yhteisymmärrys

miten me tulemme tarkastelemaan sitä kokonaisarviota nyt ensimmäisessä vaiheessa työmarkkinajärjestöt ja niiden liitot vievät sekä yhteiskuntasopimuksen että paikallisen sopimisen teseihin se on yksi piste jonka jälkeen me pystymme arvioimaan tätä kokonaisvaikutusta ja sen kokonaisvaikutuksen me teemme kuten tuossa aikaisemmin totesimme ensimmäisessä vaiheessa kesäkuussa kaksituhattakuusitoista ja toisessa vaiheessa maaliskuussa kaksituhattaseitsemäntoista yhteiskuntasopimuksen lisäksi on monta sellaista toimenpidettä joita matkan varrella arvioidaan jotka poistavat kannustinloukkuja

arvoisa puhemies tämä hieno neuvottelutulos joka meillä nyt on pöydässä osoittaa että yhteiskunnassa laajasti on nyt ymmärretty isänmaan hätä ja työllisyyden merkitys tämän maan hyvinvoinnin tulevaisuudelle työmarkkinaosapuolten neuvottelema sisältö ansaitsee tosiaan kiitosta monessakin mielessä sopimusyhteiskunta on nyt osoittanut kykenevänsä ajan vaatimiin päätöksiin me olemme jo pitkään eläneet avoimessa taloudessa ja nyt olemme tulleet siihen kohtaan kun todella alamme tehdä niitä päätöksiä joita vaaditaan että meidän hyvinvointimme säilyy tässä tilanteessa palkansaajien omat etujärjestöt ovat neuvotelleet sisältöä mikä osoittaa kriisitietoisuutta ja laajaa yhteiskunnallista ymmärrystä herra pääministeri kuvasitte sopua tuoreeltaan historialliseksi talousasiantuntijat ovat kuvanneet sitä yhteiskunnalliseksi älykkyystestiksi voitteko vielä avata miten sopimuksen merkitys hallitusohjelman toteutumisen suhteen hahmottuu ja mikä on yhteiskunnallisesti tämän merkitys laajemmin

arvoisa puhemies suomen rajojen ulkopuolelta on jo tullut kiitosta siitä että suomalainen suomalainen yhteiskunta aina löytää keinon selviytyä vaikeassa tilanteessa tämä on osoitus siitä että tässä tilanteessa on laajasti löydetty yhteisymmärrys ja ja pystytty tekemään yhdessä vaikeita päätöksiä minusta tämä on ehdottomasti se se kaikkein tärkein arvo sille mitä tulee hallitusohjelmaan niin nämä työllisyysvaikutukset sadankymmenentuhannen

päästäisiin tästä apatian tilasta eteenpäin ja kasvun

rouva puhemies täältä opposition oikealta laidalta on hieman vaikea ymmärtää opposition vasenta laitaa joka pahoittelee tätä syntynyttä sopimusta kyllä tämä on pienen tuuletuksen paikka puheenjohtaja työmarkkinajärjestöjen ehdotuksessa ei ole mukana hallituksen esittämiä leikkauksia sairauspäiviin eikä lomiin sen sijaan esitys pitää sisällään yleisen työajan pidennyksen kahdellakymmenelläneljällä tunnilla kuinka työajan pidennys toteutetaan jätettiin jokaisen alan päätettäväksi tämänkaltainen ratkaisu ei ole optimaalinen mikro ja pienyrityksille ek ei edusta koko kenttää siinä ovat mukana vain järjestäytyneet työnantajat yhteiskuntasopimus koskee kuitenkin myös mikro ja pienyrityksiä kysynkin onko hallitus huomioinut pienyritysten tilanteen arvioidessaan syntynyttä ratkaisua ja miten hallitus aikoo varmistaa että myös pienyrittäjiä kuunnellaan jatkoneuvotteluissa ja työehtosopimuksissa

tämä edustaja laukkasen kysymys on tietysti hyvin tärkeä pienyrittäjien kannalta ja sen takia on on sovittu tästä jatkosta sillä tavalla että paikallisen sopimisen ja henkilöstön edustuksen kehittämistä jotka kulkevat käsi kädessä koska haluamme todella rakentaa luottamusta luottamusta työpaikoilla ja yrityksissä

eteenpäin lainsäädäntötien osalta tässä timosen työryhmässä samalla kun tätä edistetään työehtosopimusten kautta tes järjestelmän tes järjestelmän varassa eli nyt edetään tämän kilpailukykysopimuksen mukaisesti niin että jos sakn hallitus hyväksyy tämän kilpailukykysopimuksen ensi maanantaina käynnistyvät toimialakohtaiset tes neuvottelut joissa käsitellään paitsi palkkoja myös myös paikallista sopimista ja touko kesäkuun vaihteessa arvioidaan sitä minkälaista lainsäädäntöä

arvoisa puhemies on juuri niin kuin ministeri rehn tuossa vastasi tuon vielä sen näkökulman tässä esille että pidän äärimmäisen tärkeänä että että nyt nämä neuvottelut käydään toimialakohtaisesti ja ja jokaisella toimialalla joissakin on pekkaspäiviä joissakin on pidempiä lomia joissakin on joitakin muita joita pystytään nyt tässä toimialakohtaisesti soveltamaan se sama sovellus sopii myöskin sitten pienille ja ja mikroyrityksille eli kyllä katson että tässä saadaan aika hyvä pohja tämän työajan sopivalle jakaantumiselle ja toimialakohtaiset erot saadaan hyvin otettua huomioon arvoisa puhemies

pääministeri te totesitte äsken että kaikkien tulisi toimia sen eteen että tätä nyt syntynyttä neuvottelutulosta noudatetaan siellähän todetaan toisessa kappaleessa että työmarkkinajärjestöt sekä työnantajapuolelta että palkansaajapuolelta edellyttävät että hallitus pidättäytyy näistä leikkauksista ja hallitus pidättäytyy veronkorotuksista sekä myöskin sitten huolehtii siitä että jollakin tavalla ostovoimaa vahvistetaan kysyn nyt sitä oletteko te sitoutuneet näihin edellytyksiin jotka tuon

osana ovat toinen kysymys liittyy niihin paikallisen sopimisen ehtoihin hallitushan asetti neuvotteluille ehdon että pitää pystyä paikallisesti sopimaan ilman työehtosopimusvaikutuksia palkoista työajoista ja erillisistä lisistä

arvoisa puhemies olen käynyt eilen kaikkien työmarkkinajohtajien kanssa läpi nimenomaan tämän tämän neuvottelutuloksen kolmannen kappaleen johon varmasti viittasitte ja ja me ymmärrämme sen samalla tavalla tiedämme missä järjestyksessä ja miten miten toimitaan minä en usko että tässä on mitään mitään ongelmaa siihen että nyt pystyisimme absoluuttisesti lupaamaan jotakin jossa on kuitenkin miljardien kokonaisuuksista kysymys kyllä ymmärrystä löytyi se riippuu siitä mikä on neuvottelutulos me tiedämme miten miten lopputulos lasketaan ja me tiedämme että ensin sieltä poistetaan nämä lisäsäästöt ja veronkorotukset ja sen jälkeen sitten jos vielä tilaa on mennään sinne veronalennusten puolelle tästä on

miten me näemme tämän paikallisen sopimisen etenemisen ja sitten tuli tämä sopimusluonnos luonnos se vielä toistaiseksi on koska sitä eivät kaikki ole hyväksyneet niin me päätimme että jotta nämä menisivät kunnianhimoisemmin paikallisesti tes kierroksella läpi niin tällainen kannuste eli porkkana on siellä mukana että yrittäkää viedä tämä kunnianhimoisemmin näillä seitsemästoista päivä helmikuuta annetuilla hallituksen lähtökohdilla ja henkilöstön aseman kehittämiseen se on siis se rima jota me toivomme tavoiteltavan nyt nyt tässä tes kierroksella liittokierroksella

edustaja satonen puhuu juuri niin kuin se asia on se selviytymislauseke on nimenomaan siihen tilanteeseen jossa ovat uhkana irtisanomiset tai lomautukset pitää katsoa sitten yhdessä mikä se tilanne on ei niin että jompikumpi osapuoli toteaa esimerkiksi tässä yleisesti pelkona on se että työnantaja sanelee että nyt on tilanne vaan se katsotaan yhdessä se on se ajatus ja se on koko ajan ollut se pointti tässä että tämä tehdään yhdessä voisin sanoa että minun mielestäni tämä on kyllä sekä työntekijöitten etu että päästään tässä asiassa eteenpäin minun on hyvin vaikea nähdä miksi tämä ei voisi mennä eteenpäin kyllä minä uskon näin entisenä duunarina että myös siellä nähdään tämä hyvin viisaaksi ja tämmöistä paikallista sopimistahan jo nyt käytetään hyvin paljon nyt tätä toisin sopimisen mahdollisuutta vaan

olemme tyytyväisiä siihen että yhteiskuntasopimus syntyi ja sopu saavutettiin hallituksen kovien pakkolakien korvautuminen yhteiskuntasopimuksella on erittäin hyvä asia ja tämän viikon hyvä uutinen mutta on kuitenkin pakko olla tyytymätön ja pettynyt siihen että jälleen kerran käytiin pienituloisten naisten erityisesti julkisen sektorin naisten kukkarolla on hyvin vaikea hyväksyä sitä että maksajiksi joutuvat kerta toisensa jälkeen julkisen sektorin pienipalkkaiset naiset yhteiskuntasopimusta ei toki mutta hallitus on kuitenkin vastuussa kokonaisuudesta siitä että meillä tehdään päätöksiä jotka kohtelevat ihmisiä tasavertaisesti ja muodostavat oikeudenmukaisen hyväksyttävän kokonaisuuden jolla myös parannetaan tasa arvoa hallituksen omat aikaisemmat päätökset ovat jo iskeneet kaikkein pahiten pienituloisiin naisiin muun muassa päivähoito oikeuden leikkaus ja terveysmaksujen korotukset siksi kysyn aikooko hallitus jollain tavalla tehdä tästä kokonaisuudesta hyväksyttävämmän ja tasa arvoisemman omilla päätöksillään
vastaako pääministeri pääministeri sipilä
arvoisa puhemies ei tätä kokonaisuutta tätä pakettia ole suunnattu kyllä mitenkään julkisen sektorin naisia

nyt minä haluan korostaa että tämä on työmarkkinajärjestöjen yhdessä sopima sopima asia eikä hallitus ole nyt tätä ratkaisua ohjannut me olemme hyväksyneet sen mitä työmarkkinajärjestöt ovat keskenään keskenään päättäneet ja yhdessä sopineet eli eli arvostamme sitä että tämmöinen ratkaisu on syntynyt ja niin kuin tuossa kyselytunnin alussa moneenkin kertaan totesin ymmärrämme hyvin sen tuskan mikä tämän päätöksen takana on ja arvostamme sitä että nyt työssä käyvät ovat tulleet vastaan suomalaisen työttömän hyväksi sillä tavalla että uusia työtilaisuuksia myös erityisesti naisvaltaisille työllistäville aloille

juuri näin siis lähtökohtaisestihan tämä on työmarkkinajärjestöjen ratkaisu on toki yksi asia jossa hallitus menee pidemmälle kuin mitä työmarkkinajärjestöt tekivät ja se on vanhemmuuden kustannusten tasaus ja se on toivottavasti sellainen toimenpide joka nimenomaan edesauttaa sitä että naiset tasa arvoisesti työllistyvät ja pääsevät meidän työelämään mukaan

että viennin ongelmat eivät ratkea työvoimakustannuksia laskemalla jos hallitus olisi oikeasti huolissaan suomen kilpailukyvystä se panostaisi koulutukseen ei leikkaisi siitä se monipuolistaisi viennin rakennetta ei keskittäisi elinkeinotukia se turvaisi kotimaista kysyntää ei kurjistaisi sitä nyt hallitus on keskittynyt koko toimintakautensa ajan lähes yksinomaan ajamaan työvoimakustannusalea pääministeri eikö olisi rehellistä myöntää että kyseessä ei ole kilpailukyky vaan suuri puhallus palkansaajilta työnantajille

arvoisa puhemies todella toivon että tällaista viestiä ei laiteta eteenpäin se se että suomalainen vientiteollisuus ei olisi riippuvainen suomalaisen työvoiman kilpailukyvystä ja kustannustasosta on kyllä väärä väärä käsitys se että että suomalainen vientiteollisuus on hyvin pitkälle automatisoinut tuotantoaan ja niin edespäin on sitä tuottavuuden lisäämistä mutta suomalainen vientiteollisuus käyttää paljon suomalaisia alihankkijoita käyttää suomalaisia palveluja ja ja kaikki se mitä teemme täällä myös veroratkaisut

jotka koskevat palkkoja tai veroastetta kiertyvät suomalaisen viennin kilpailukykyyn ja sitä kautta meidän työllisyysasteeseen arvoisa rouva

puhemies me kaikki tiedämme suomen viennin ongelmat vientimme on liian alhaisella tasolla me emme edelleenkään ole päässeet niiden huippuvuosien tasoon missä olimme kaksituhattaseitsemän se johtuu pitkälti rakenteellisista muutoksista meidän teollisuudessa mutta myös tästä kilpailukykyongelmasta

suurin ongelma on se että meillä on liian vähän kansainvälisiä yrityksiä suuri osa kaksikymmentäneljä prosenttia meidän viennistä on noin viiden viiden yrityksen harteilla noin neljätoista prosenttia meidän pk yrityksistä on kansainvälisillä markkinoilla se että me saamme uusia yrityksiä viemään myymään tuotteitaan ulkomaille sitä valtavan hyvää osaamista mitä meillä on on aivan avainkysymys ja siihen tarvitaan juuri sitä että me parannamme

puhemies jos tämä ratkaisu niin kuin toivotaan keväällä voidaan todeta kattavaksi ja onnistuneeksi se kertoo myös siitä että tämä sopimusyhteiskunta on toiminut tässä yhteiskunnassa kun mietin vain niitä keskusteluja joita tässäkin salissa on käyty aikaisemmin

tämän hallituskauden tärkeimmän ratkaisun mitä on maassa tehty tämän hallituskauden aikana

on hyvä pitää meidän mielessä sitten pitää arvioida tätä ratkaisua kokonaisuutena siellä on paljon vaikeita yksityiskohtia mutta arvioida kokonaisuutena siihen vaihtoehtoon nähden mikä tässä maassa olisi pakkolakeineen ja sotkuineen syksyllä työmarkkinakentässä pitää hahmottaa myös tällä tavalla tässä paikallisen sopimisen ajattelussa tultiin sillä tavalla hyvälle tielle että se on osa neuvottelujärjestelmää ei mitään erillistä lakia joka irrottaa paikallisen sopimisen neuvottelujärjestelmästä ja sitä kautta sitä voidaan kehittää minun kysymykseni lopuksi olisi tähän liittyen voisiko ajatella kun tänä keväänä jaetaan yksitoista miljardia osinkoja että jos

arvoisa puhemies olen samaa mieltä edustaja ihalaisen kanssa siitä että että tämä oli voitto suomalaiselle sopimusyhteiskunnalle tämä sopimusyhteiskunta osoitti että me pystymme toimimaan myöskin tällaisessa tilanteessa jossa jossa joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä toisinpäin epätyypillisellä ja ei totutulla tavalla mitä tulee tähän paikalliseen sopimiseen niin tässä prosessissa mukana olleena panin mielihyvin merkille sen että itse asiassa tässä ei ole hirveätä riitaa olemassa ja työnantajien välillä vaan palkansaajajärjestöt ovat ovat erittäinkin halukkaita hyvin samantasoisella rimalla viemään paikallista sopimista eteenpäin sanotaan että tämä antoi kyllä uskoa siihen että myöskin paikallisessa sopimisessa päästään jatkossa ottamaan myöskin lisäaskeleita

puhemies on hyvä että sopimus on saatu aikaan ja ja se on tärkeää että suomeen saadaan vakautta että tänne voi tulla investointeja mutta sopimus ei ollut myöskään kivuton toivon että hallitus arvioi sopimusta kokonaisuutena ja sen seurauksia pienituloisille suomalaisille ihmisille myös työttömille miten sitä työtä oikeasti saadaan luotua ja sitten erityisesti julkisen sektorin naisvaltaisille aloille yrityksiltä pitäisi nyt edellyttää vastaamista huutoon koska työllistämisen kynnys madaltuu miten hallitus aikoo toimia että näitä investointeja suomeen tulee toiseksi asia mikä minulle ei ole avautunut ja mikä on kyllä suuri pettymys miksi niin hallituksen pakkolaeissa kuin tässäkin paketissa tosin lievemmin laitetaan julkisen sektorin erillisellä ratkaisulla julkisen sektorin naisvaltaiset alat maksamaan sosiaalivakuutusmaksujen alentamisesta kaikille se tuntuu epäreilulta lastenhoitajalle tai tai kätilölle että miksi juuri hänen lomarahoistaan pitää leikata siis viisisataatuhatta ihmistä julkisella sektorilla ja se hyöty siirretään vientiteollisuudelle miten heidän palkanalennuksensa on välttämätön siihen eikö voisi ajatella reiluja ratkaisuja kaikille myös tältä

arvoisa puhemies jos tähän yksityiskohtaan tuossa sopimuksessa sanon oman mielipiteeni olen samaa mieltä että sen olisi pitänyt olla kaikkia koskeva mutta työmarkkinajärjestöt ovat päätyneet tällaiseen lopputulokseen ja kunnioitan sitä sopimusyhteiskunnan synnyttämää sopimusta ja olemme puoleltamme sen hyväksyneet mitä tulee

rouva puhemies kela maksun poiston luvattiin lisäävän työllisyyttä kun yhteisöveroa alennettiin dynaamisia vaikutuksia piti tulla työllisyyttä ja investointeja ja mikä oli seuraus meillä on pahin investointilama sitten yhdeksänkymmentä luvun työttömyys vain kasvaa samaan aikaan dynaamiset vaikutukset näkyvät pörssissä osakkaille jaetaan osinkoja yksitoistatuhatta miljoonaa euroa se on niin valtava summa että siitä on vaikea saada käsitys mutta se vastaa kahdensadanneljänkymmenentuhannen ihmisen työvoimakuluja vuodessa yksityisellä sektorilla keskimäärin

kun yhteisöveron alentamisella ei saatu investointeja ja työpaikkoja aikaan ja nyt ollaan siirtämässä kaksituhattaviisisataa miljoonaa euroa työntekijöiltä työnantajille niin kertokaa te työministeri lindström millä te ja millä mekanismilla te varmistatte että nämä työpaikat jotka

arvoisa rouva puhemies semmoista lakia me tuskin pystymme säätämään että pakotetaan työnantajat työllistämään tai investoimaan tässähän tavoitellaan kilpailukykyä ja se kilpailukyky on varmaan se mikä houkuttelee sitten niitä investointeja tälleenhän tämä menee eli kun saadaan kilpailukykyä ylemmäs kun kun tehdään tämä tämä ratkaisu niin sillä houkutellaan myös niitä investointeja kyllä minä sen tunnustan että se on enemmän toiveen asteella kuten pääministeri äsken totesi se on toiveen asteella emmehän me voi pakottaa mutta tämä luo edellytyksiä ihan toisenlaiselle ratkaisulle kuin esimerkiksi se että me olisimme ihan pakolla jotain määräämään koska nyt tässä ovat työmarkkinajärjestöt mukana ja he ovat tajunneet että tilanne on vakava minä uskon että silloin kun he ovat mukana niin tämä yhteiskunta hyötyy koska silloin on iso porukka tässä tukena minä toivon todella maanantaina positiivista ratkaisua niin että päästään eteenpäin ja saadaan ne kolmekymmentäviisituhatta työpaikkaa tähän maahan

arvoisa puhemies täällä on puhuttu investoinneista ja työpaikoista ne ovat välttämättömiä tällä hetkellä suomessa jotta saamme kasvua aikaan myöskin sekä pääministeri että työministeri totesivat että hallituksella ei ole käytettävissä keinoja miten investointeja saadaan liikkeelle esitetään toiveita esitetään pyyntöjä vetoomuksia mutta eikö todellakaan hallituksella ole esittää mitään keinoja siihen että että yritykset jotka tahkoavat suuria osinkoja myös käyttävät nämä saamansa rahat suomessa investointeihin

puhemies meillä tahtoo tässä apatian ja negatiivisuuden keskellä unohtua se mitä on jo tapahtumassa tuolla pinnan alla elikkä meillä on paljon investointeja biotaloudessa metsäteollisuus on uudistumassa hurjalla vauhdilla kohti biotaloutta liikenteessä meillä on on tulossa kännykkäfirmojen korvaavia investointeja suomeen olin intiassa kolme viikkoa sitten vienninedistämismatkalla ja ja siellä huomasin kuinka kuinka vienti on selvästikin piristymässä suomalaisilla yrityksillä on tarjota juuri sitä mitä tämä maailma tänä päivänä huutaa uusiutuvaa energiaa meillä on esimerkkinä maailman puhtain maa ja esimerkiksi siitä nouseva cleantech tulee kyllä näyttämään tietä ne investoinnit ovat lähteneet jo liikkeelle ja uskon että tämä yhteinen sopimus antaa siihen uuden buustin

julkisuudessa on siis liikkunut huhuja siitä että hallituksen sisällä taas ollaan eri mieltä sote uudistuksen toteutuksesta ja hallituspuolueiden riveistä on esitetty arvioita että hallituksen kahdeksaantoista itsehallintoalueen malli jossa kolme aluetta joutuisi tekemään sote yhteistyötä ei olisi perustuslain mukainen ministeri rehula kertoisitteko meille kaikille täällä salissa missä soten osalta nyt tällä hetkellä oikeasti mennään voimmeko vielä odottaa uusia linjanvetoja maakuntien määrästä tai muusta

niin että sote on myös tässä vaiheessa törmäämässä perustuslaillisiin ongelmiin
arvoisa rouva puhemies sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen valmistelu etenee niillä raiteilla jotka yhtäältä ovat hallitusohjelmassa toisaalta seitsemäs yhdettätoista hallituspuolueiden kesken sovittu siellä on kokonaisuus jonka virkavalmistelu on kiihkeimmillään tällä hetkellä toistakymmentä ihmistä täysipäiväisesti ja yli sata henkeä oman työnsä ohella muitten tehtävien ohella tekee tätä valmistelua muistioita valmistuu erilaisia vaihtoehtoja etsitään me olemme ihan suunnitellussa aikataulussa ja kun koivussa on lehti ja toivon mukaan kevät ei ole kyllä kovin aikainen

sote uudistus on ilmeisesti ja edelleen vaiheessa mutta kuitenkin hallitus haluaa tässä vaiheessa uudistaa myös päivystysjärjestelmää minkä takia näitä asioita ei viedä eteenpäin käsi kädessä minkä takia halutaan keskittää nyt päivystystä ja koska me saamme siihen mitkä ovat nämä kaksitoista sairaalaa tässä maassa jotka saavat tämän kaksikymmentäneljä kautta seitsemän täyspäivystyksen mitä tapahtuu niille sairaaloille joille tämä päivystys ei sitten jää ja mitä tapahtuu varsinkin ihmisille

ihmiset arvoisa rouva puhemies saavat siinä tilanteessa jossa tarvitsevat kiireellisen avun parhaan mahdollisen hoidon turvallisesti koko maassa toisekseen viime kädessä eduskunta päättää sen millainen terveydenhuoltolain muutos näitten päivystysten osalta tehdään valmistelussa on aivan normaalin säädösvalmistelun aikataululla ja tavalla miten budjettilakia valmistellaan terveydenhuoltolain muutos kolmen asetuksen muutos tulossa lausuntokierrokselle ja lähdössä lausuntokierrokselle niin alueille kuntiin sairaanhoitopiireihin kuin maakuntiinkin niin että budjettilain aikataulussa on mahdollisuus nämä terveydenhuoltolain ratkaisut tehdä viimeinen sanahan on sitten eduskunnan sanottavana siitä miten tämä päivystyksen kokonaisuus muotoutuu
arvoisa rouva puhemies tämä tietohan mahdollisesta perustuslakiongelmasta koskien sote alueitten määrää ja jaottelua on ollut meillä ainakin parlamentaarisessa seurantaryhmässä jo joulukuusta lähtien mutta sitä sen kummemmin tuotu julki koska tilanne on se että on annettu ymmärtää että tämä ongelma on myös ratkaistavissa kun ei mitään muuta tietoa ole tähän asti tullut niin ainakin itse lähden siitä että tämä ongelma on ratkaistavissa totta kai on niin että tähän haluttaisiin aika pian selvyys ja siihen ehkä kaipaisin ministeriltä nyt jotakin

hallituksessa vielä lopullisesti linjanneet mutta paljon tulee juuri teidän esittämänne kaltaista palautetta siitä että heti ensimmäiset maakuntavaltuustot olisi hyvä valita suorilla vaaleilla sitten totean sen että se on totta kai lähtökohta että jos itsehallintoalueita tehdään niin siihen kuuluu suora kansanvaali nyt kun tässä on ongelmia osittain sen takia että

puhemies ehkä tätä hämmennystä on lisännyt se että julkisuuteen on tullut monenlaisia eri aluelukumääriä ihan hallituksen sisältäkin on puhuttu viidestä alueesta kahdestatoista päivystyssairaala alueesta sitten ovat nämä viisitoista ja kahdeksantoista jotka olivat marraskuun linjauksessa

puhemies ilma on sakeanaan huhuja tässä tehtävässä on koko ajan takamatkalla näitten huhujen

alaspuhumisen osalta meidän valmistelumme alivaltiosihteeri tuomas pöystin johdolla virkavalmistelu ja meidän poliitikkojen vastuulla oleva valmistelu etenee täsmälleen sillä aikataululla kuin on hallituksen piirissä ja laajemminkin linjattu viime kesän jälkeen tämä on arvoisa puhemies siitä mielenkiintoinen asia tässäkin istuntosalissa että vuoroon oppositiostakin vaaditaan että valmistelu pitäisi toisaalta halutaan kiirehtiä tietää juuri tässä ja nyt eksaktisti me yritämme tehdä niin huolellisen valmistelun että siinä vaiheessa kun lakipaketti on eduskunnassa ja perustuslakivaliokunnan arvioitavana se kokonaisuus on sitten hyväksyttävissä koko pakettina niin aluemäärän kuin muittenkin keskeisten ratkaisujen osalta

puhemies on hyvin tärkeää että sote lainsäädäntö järjestämislaki valmistellaan huolella ja ja saadaan eduskuntaan sellainen kokonaisuus joka huolellisen käsittelyn jälkeen voidaan voidaan hyväksyä kun nyt julkisuudessa on käyty keskustelua tästä mallista jonka hallitus on päättänyt kahdeksantoista ja ja viisitoista ja me ketkä olemme tätä pitkään katsoneet olemme pohtineet tätä perustuslaillistakin näkökulmaa olisi tärkeää että mahdollisimman pian

ne laskelmat millä tavalla tällä mallilla saadaan hallituksen asettamat tavoitteet sote uudistukselle saavutettua ja myöskin perustuslaillinen arvio on tärkeää että tämä mahdollisimman pian saadaan avoimeen julkiseen keskusteluun mutta kysyn kun tuo laki on lähdössä lausunnolle ihan kevään korvilla niin kuin ministeri sanoi onhan varmasti niin että sen mukana saadaan myöskin rahoitusratkaisuja koska on äärimmäisen tärkeää että että tuo kokonaisuus on arvioitavissa kun kunnat ja muut siitä lausuntonsa antavat ja lopuksi sanon jos tuossa mallissa on jotakin korjattavaa toivon

arvoisa rouva puhemies tässä maassa on noin tusinan verran henkilöitä jotka tulevat tekemään aikanaan siitä hallituksen esityksestä jonka eduskunta saa kokonaisarvion valmistelun osalta mitä parempaan lopputulokseen ja kokonaisuuteen päästään siinä tilanteessa kun tämä koko paketti on tässä on vielä kuukausien valmistelu lausuntokierroksineen edessä

mitä vähemmän siellä on lähtökohtaisesti sellaisia kysymysmerkkejä jotka eivät ole perustuslain kanssa sopusoinnussa niin sen parempi lopputulos tulee toisekseen tämän kokonaisuuden yksi ydinhän on että rahoitusratkaisu syntyy vuosi sitten tähän aikaan eduskunnan perustuslakivaliokunta käsitteli silloista hallituksen esitystä ja silloin yritettiin ja kysyttiin suoraan että entäs jos jätettäisiin rahoitusratkaisu pois vastaus oli se on niin olennainen osa kokonaisuutta että se on osa tämän koko lakipaketin aivan ydintä

rouva puhemies kyllähän tässä ulkopuolelta on tullut vähän hämmentynyt olo ja tietenkin me kaikki toivomme että että nimenomaan tässä sote ratkaisussa potilaan ja asiakkaan paras tulisi toteutumaan tietenkin edelleenkin hämmentää että nämä perustuslailliset kysymykset jälleen kerran ovat nousseet esille ja olisinkin halunnut vähän tarkemmin tietää mikä siellä nytten on se mikä on eniten hankauksessa onko se tämä alueitten määrä se että se on viisitoista ja kahdeksantoista onko vaikea rakentaa sitä rahoitusratkaisua koska me tiedämme että tästähän tulee myöskin suuri verouudistus ja tähän tulee valtionosuusuudistus kylkeen millä tavalla nämä kaikki tullaan ratkaisemaan lisäksi vielä sitten jos mietitään tätä

arvoisa rouva puhemies työtä sen eteen että asuinpaikasta ja rahapussin paksuudesta riippumatta suomalaisilla olisi jatkossakin ne hyvinvoinnin ja terveyden palvelut joita olisi tarvittaessa saatavilla on tehty noin viisitoista vuotta matka on edennyt niin pitkälle että viime talvena meillä oli eduskunnan käsittelyssä lakikokonaisuus joka sittemmin kaatui perustuslaissa oleviin ongelmiin nyt on siitä valmistelusta saatu paljonkin oppia me emme ole lähteneet tyhjän päältä no sitten se miten tästä eteenpäin miten valmistelu etenee on olemassa avoimia kysymyksiä ja tämä on sen kokoluokan ratkaisu että sote on maalissa ja valmiina sillä hetkellä kun eduskunnan puhemies toisessa käsittelyssä lyö nuijan pöytään siihen asti meillä on asioita jotka ovat avoimia siihen asti meillä on kysymyksiä joihin vain pitää etsiä ratkaisut

arvoisa puhemies sote ja maakuntauudistus on mielestäni yksi aivan keskeisimmistä ja tärkeimmistä uudistuksista suomessa ja se täytyy saada maaliin se täytyy saada tehtyä tähän tarvitaan poliittista johtajuutta ja ja sitoutumista nämä perusasiat sote uudistuksesta olisi tullut linjata jo hallitusohjelman yhteydessä koska nyt näyttää siltä että suuria erimielisyyksiä näistä ihan perusasioista on hallituksen sisällä on muistettava että tärkeintä tässä on turvata ihmisille palveluiden saaminen lääkäriin pääsy mutta nyt kun joudutaan kiistelemään edelleen näistä perusasioista ihminen ja ihmisen palvelut tuntuvat unohtuvan nyt alueilla odotetaan päätöksiä että päästään eteenpäin nyt pitäisi saada mahdollisimman äkkiä selkeä päätös alueista selkeä päätös rahoituksesta kysyisin ministeriltä eikö tämä sekava viisitoista kautta kahdeksantoista aluejako olisi syytä jo haudata ja mennä eteenpäin selkeällä kahdeksaantoista alueen mallilla

että asuinpaikasta riippumatta rahapussin paksuudesta riippumatta meillä on suomessa jatkossakin se palvelulupaus että sosiaali ja terveyspalvelut ovat saatavilla

muun muassa se selkänoja joka tällä hetkellä tälle työlle on on se kokemus ja ne päätökset ne ratkaisut ne lausunnot ne mietinnöt ne lukuisat työryhmäpaperit jotka ovat vuosien varrella syntyneet vuosi sitten tähän aikaan eduskunnan perustuslakivaliokunta käsitteli silloista hallituksen esitystä toisaalta arvoisa rouva puhemies viesti viesti alueille sitä paremmin lähipalvelut turvataan sitä paremmin eri alueiden erityispiirteet kyetään huomioimaan mitä pitemmälle alueet itse vievät valmistelutyötä eteenpäin meillä on näyttöjä suomessa siitä että kaiken epävarmuuden keskellä on tehty oikeinkin hyviä ratkaisuja

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies työelämävaliokunnan varapuheenjohtajana esittelen valiokunnan mietinnön hallituksen esityksessä vuosilomalain ja merimiesten merimiesten vuosilomalain mukaista työssäolon veroista aikaa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten että äitiys isyys ja vanhempainvapaalta vuosilomaa kertyy jatkossa enintään kuuden kuukauden ajalta sairausvakuutuslain säännöstä työnantajien oikeudesta vuosilomakertymien korvaukseen ehdotetaan samalla muutettavaksi siten että korvaus koskee vain ehdotettua kuuden kuukauden lakisääteistä kertymää lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuosilomalain säännöksiä siten että vuosiloman kuusi ensimmäistä työkyvyttömyyspäivää ovat omavastuupäiviä jotka eivät oikeuta lomapäivien siirtoon omavastuupäiväsääntelystä huolimatta jokaiselle joka on lomanmääräytymisvuoden aikana ansainnut vähintään neljän viikon vuosiloman turvataan oikeus vähintään neljän viikon vuotuiseen vuosilomaan ehdotetut muutokset perustuvat pääministeri sipilän hallituksen hallitusohjelmaan ja niiden tavoitteena on säästää julkisen talouden menoja valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin työnantajille ehdotetuista muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt toteutuvat pääasiassa vain yksityisen sektorin aloilla valiokunnan saaman selvityksen mukaan kuntasektorilla työnantajan saamat sairausvakuutuslain mukaiset vuosilomakustannuskorvaukset alenisivat noin kymmenellä miljoonalla eurolla vuodessa niin kauan kuin loman ansainta virka ja työehtosopimuksen mukaisesti pysyy ennallaan valiokunta pitää tältä osin esitystä kuntien talouden kannalta hankalana mutta katsoo että esitys ei kuitenkaan kokonaisuutena heikennä julkista taloutta

se käytännössä heikentää etenkin heidän lomaetuuksiaan koska yksinhuoltajaperheille kertyy vuosilomaa vain yhdeltä huoltajalta valiokunta pitää että vuosilomalain kokonaisuudistuksessa yksinhuoltajaperheiden tilanne selvitetään tasa arvovaltuutetun mielestä esitys asettaa äidit epäedulliseen asemaan voimassa olevaan lakiin verrattuna valtuutettu katsoo myös että esitys on syrjivä sillä yksinhuoltajat ovat pääosin naisia perustuslakivaliokunta on katsonut että esitys on vaikutusten vaikutusten vuoksi hankalasti yhteensovitettavissa välillisen syrjinnän kiellon ja sukupuolten tasa arvoa koskevan perustuslaillisen toimeksiannon kanssa toisaalta perustuslakivaliokunta katsoo että esityksen ongelmallisuutta vähentää se että vanhempainvapaa on jaettavissa äidin ja isän kesken ja sääntelyn vaikutukset riippuvat viime kädessä perheiden valinnasta perustuslakivaliokunta ei pidä ehdotusta perustuslaissa kiellettynä syrjintänä mutta katsoo että perustuslain mukainen sukupuolten tasa arvon edistämisvelvoite puoltaa sitä että työelämä ja tasa arvovaliokunta harkitsisi esityksen muuttamista tavalla joka tosiasiallisilta vaikutuksiltaan kohdistuisi ehdotettua yhdenvertaisemmin naisiin ja miehiin valiokunta pitää tasa arvovaltuutetun ja perustuslakivaliokunnan arvioita lain sukupuolivaikutuksista tärkeinä ja huomionarvoisina työelämä ja tasa arvovaliokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen että ehdotuksella on myös sukupuolten tasa arvon parantamiseen tähtääviä vaikutuksia muutoksen arvioidaan hallituksen esityksen mukaan tasoittavan perhevapaiden vaikutuksia jos se kannustaa miehiä käyttämään nykyistä enemmän vanhempainvapaita työelämä ja tasa arvovaliokunta yhtyy perustuslakivaliokunnan näkemykseen siitä että valtioneuvoston on tarkoin seurattava lain vaikutuksia sukupuolten tasa arvon tosiasialliseen toteutumiseen työelämässä ja tarvittaessa ryhdyttävä asian vaatimiin korjaustoimenpiteisiin valiokunta korostaa erityisesti yksinhuoltajien aseman seuraamista valiokunta edellyttää että hallitus antaa työelämä ja tasa arvovaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun mennessä ellei vuosilomalain kokonaisuudistusta toteuteta ennen sitä sitten tämän lain toinen kohta esityksessä vuosilomalakia ehdotetaan muutettavaksi siten että työntekijän sairastuessa vuosilomansa aikana kuusi ensimmäistä sairauspäivää ovat niin sanottuja omavastuupäiviä jotka eivät oikeuta vuosiloman siirtämiseen myöhempään ajankohtaan työntekijällä on kuitenkin aina oikeus vähintään neljän viikon vuosilomaan työaikadirektiivin

valiokunnan päätösehdotus on että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen sisältyvät toinen ja kolmannen lakiehdotuksen valiokunta ehdottaa kahta muutosta ensimmäiseen lakiehdotukseen vuosilomalaissa on kolme lomapalkan laskentasääntöä siihen ehdotetaan tarkennusta

selkeyden vuoksi ehdottaa muutosta jolla seitsemänteen pykälään saataisiin laskentasääntö jonka mukaan työssäolon veroisena aikana pidetään sadankahdeksankymmenenkahden kalenteripäivän mittaista jaksoa näillä muutoksilla valiokunta ehdottaa hyväksyntää hallituksen esityksen ensimmäiselle lakiehdotukselle korostan että päätös ei ole yksimielinen vaan siihen on jätetty kaksi vastalausetta joista toisessa myös henkilökohtaisesti olen osallisena

arvoisa herra puhemies ihan lyhyesti haluan kommentoida nyt tähän edustaja nurmisen ansiokkaaseen ja hyvin valmisteltuun puheenvuoroon että asiasisällöstähän voi olla montaa mieltä miten näitä vuosilomalakeja kannattaa muokata mutta mitä tulee ratkaisemattomiin niin taisi edustaja nurminen tuossa puheenvuorossaan sanoa mistä lähtien meillä on perustuslakikysymykset ratkaissut oppositioeduskuntaryhmä eikö meillä edelleenkin perustuslakivaliokunta anna anna niitä lausuntoja itse satun olemaan siellä valiokunnassa ja valiokunta kyllä totesi yksimielisesti että tämä voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä minusta on puhemies vähän ikävää että joka ikiseen poliittiseen riitaan meillä sotketaan nykyään perustuslaki ja hämmennetään kansalaisia ja ylipäänsä tätä tätä keskustelua

puhemies oikeastaan tähän samaan edustaja nurminen otti tästä perustuslakivaliokunnan lausunnosta täältä viimeiseltä sivulta yhden lauseen ja hän itsekin olen siis perustuslakivaliokunnan jäsen ja myös työ ja ja tasa arvovaliokunnan jäsen ja käsitellyt tätä molemmissa erittäin tuttu asia otti esille tämän että perustuslakivaliokunta totesi muiden seikkojen yhteydessä että säästötavoite ei valiokunnan siis perustuslakivaliokunnan mielestä voisi sellaisenaan perustella poikkeamista perustuslaissa turvatusta ihmisten yhdenvertaisuudesta kyllä kyllä mutta tässähän nyt jäi lukematta tämä ensimmäinen lause jossa lukee että tämän esityksen tavoitteena on säästää julkisen talouden menoja eli säästötavoite sekä rajoittaa työnantajalle perhevapaalla olevan työntekijän vuosilomasta aiheutuvia kustannuksia pitää

arvoisa puhemies mennäänpäs tähän tämän asian pihviin ja tämän asian pihvihän on se että nyt hallitus haluaa tehdä lainsäädäntöä joka eriarvoistaa miehiä ja naisia sehän on tämän esityksen pihvi ja aika kauas ollaan tultu siitä että hallitusohjelmassa hallitus toteaa että suomi on tasa arvoinen maa no nyt voi vähän kysyä rikkooko tässä nyt hallitus omaa ohjelmaansa tällä lainsäädännöllä jolla halutaan todella yhä enenevässä määrin eriarvoistaa naisia ja miehiä kun verrataan heitä toisiinsa on varmaan ihan perustelua niin kuin edustaja nurminen tuossa hyvin ansiokkaasti pöntöstä kuvasi mitkä ne tietyt vaikeudet ja pienet ongelmakohdat eivätkä niin pienetkään ongelmakohdat lakiin liittyvät ja olisi varmaan syytä että tätä ihan yhdessä voitaisiin katsoa että tätä todella pystyttäisiin lieventämään nimenomaan näistä epätasa arvoisista syistä
toteutamme tässä sellaisen pienen debatin täällä on useita pyydettyjä puheenvuoroja käymme niitä jonkun verran läpi

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä oikaistaan se omavastuu vuosilomalla sairastumisesta kaksituhattakolmetoista tapahtunut virheellinen tulkinta euroopan työaikadirektiivistä tällöin poistettiin seitsemän vuorokauden omavastuu sairastumisen yhteydessä jos se osuu loman yhteyteen tällä esityksellä palautetaan omavastuu millä on taloudellisia vaikutuksia työnantajille sillä tavalla että kuitenkin siinä työnantajien kustannukset tulevat vähenemään se näkyy heti yksityisellä puolella mutta julkisellakin puolella kun asia viedään sitten työ ja virkaehtosopimuksiin siinä yhteydessä on on säästöjä odotettavissa

arvoisa puhemies kysymys siitä mitä ja miten perustuslakivaliokunnan sanomisia pitää tulkita on ikuisuuskysymys ja sitä on puitu tässä salissa aika monta kymmentä vuotta on aivan selvää että vaikeutettu säätämisjärjestys pitää ottaa vakavasti silloin kun se on siellä ponnessa ponnessa perässä mutta myöskin perustuslakivaliokunnan muut sanomiset ovat painavaa ja harkittua tavaraa jolla pitäisi olla jonkinlainen merkitys silloin kun muut substanssivaliokunnat pohtivat sitä miten he jonkin asian järjestävät tai hoitavat

suosittaisi toisenlaista toteuttamistapaa

arvoisa puhemies edustaja meri täällä sanoi että pitää katsoa kokonaisuutta eikä ottaa vain yksittäisiä lauseita no tämän saman haluan todeta kyllä edustaja kurviselle ja edustaja merelle itsellensä kun minä täällä kuuntelin edustaja nurmisen hyvää puheenvuoroa jossa hän toi esiin näitä ongelmia joita tähän vuosilomalakiin sisältyy niin minä nimenomaan kuulin sen näin että hän totesi siinä aivan kuten edustaja kontulakin äsken että tähän liittyy perustuslain kannalta tiettyjä ongelmia vaikka ne eivät edellytäkään tätä vaikeutettua säätämisjärjestystä ja perustuslakivaliokunnan lausunto oli hyvin kriittinen aivan kuten edustaja nurminen

arvoisa puhemies haluaisin tässä lyhyesti korostaa näkökohtaa joka tässä keskustelussa niin kuin useimmissa muissakin keskusteluissa tässä salissa säännönmukaisesti unohdetaan tarkoitan tällä sitä että näistä sukupuolten välisistä etuuksien vertailuista kokonaan unohtuu se että naisten ja miesten asema työmarkkinoilla ei määräydy vain sen mukaan millaisia palkka ja lomaetuuksia heillä näyttää olevan vaan myös sen mukaan miten houkuttelevia palkattavia he ovat työnantajille niinpä tällaisten parannusten tai heikennysten vastapuolella on aina vaikutus siihen miten houkuttelevaa työnantajalle on palkata näitä ihmisiä tässäkin tapauksessa tämä vuosilomaoikeuden rajaaminen jonka voi de facto arvioida koskevan naisia jonkin verran enemmän kuin miehiä tekee heistä myös työnantajien kannalta houkuttelevampaa työvoimaa

arvoisa puhemies oppositio suhtautuu perustuslakivaliokunnan sanomisiin hyvin nöyrästi eikä yritä niitä vääristellä perustuslakivaliokuntahan ei pitänyt tätä kiellettynä syrjintänä mutta puolsi vahvasti sitä että meidän valiokuntamme työelämävaliokunta olisi muuttanut esitystä tavalla jonka vaikutukset kohdistuisivat ehdotettua yhdenvertaisemmin naisiin ja miehiin omasta puolestani olen pahoillani siitä että valiokuntamme ei tätä työtä tehnyt

puhemies perustuslakivaliokunnan jäsenenä muistan hyvin sen millä tavalla perustuslakivaliokunta kun se päätyy yksimieliseen mietintöön sitä tekee jokaista sanaa punnitaan hyvin tarkkaan ja haetaan yhteistä näkemystä ja monta kertaa käydään se teksti läpi siinä tekstissä mikä tähän liittyen on lausuntona annettu on hyvin tarkkaan jokainen sana harkittu itse olen perustuslakivaliokunnan jäsenenä vähän pettynyt siihen että vaikka tietysti siitä käy ilmi että että tätä ei ponnen taakse laitettu se ei ole säätämisjärjestyskysymys se on ihan selvää niin sitä meidän viestiämme substanssivaliokunnalle työ ja tasa arvovaliokunnalle tässä asiassa ei ole oikein riittävästi kuultu me esitimme että harkittaisiin vakavasti sitä että tätä muutettaisiin niin että tämä vanhempainvapaalta tuleva menetys olisi vähän tasapainoisempi tämän säädännön mukaan mutta sitä nyt sitten substanssivaliokunta ei muuttanut ja siinä mielessä sitä viestiä ei ihan tarkasti kuultu

arvoisa puhemies vastaan edustaja vartiaiselle vaikka hän ehtikin jo poistua salista tämä ajatus tällaisesta teoreettisesta houkuttelevuudesta työmarkkinoilla silloin kun punnitaan jonkun jonkun työmarkkina aseman edullisuutta taikka epäedullisuutta on kauhean kiinnostava mutta se sopii hirveän huonosti niihin yleisiin kriteereihin joilla me yleensä pyrimme määrittelemään ihmisen asemaa työmarkkinoilla koska sen mukaan kaikkein houkuttelevimpia työntekijöitähän olisivat ne joille maksetaan kaikkein vähiten ja joilla on kaikkein huonoimmat työehdot ja näinhän me emme suinkaan järkevä tapa hoitaa naisten houkuttelevuus työmarkkinoilla olisi sellainen yhteisrahastointi jossa työnantajat yhtäläisesti osallistuvat vanhemmuuden kustannuksiin omien työntekijöidensä

meri järvinen mäkisalo ropponen ilmeisesti näillä mennään ja sitten siirrytään puhujalistaan

arvoisa puhemies mielestäni tähän perustuslakivaliokunnan lausuntoon ei saisi suhtautua millään tavalla vain olankohautuksella tässä puheenvuorossani toin esille että lausunto oli hyvin kriittinen ja siinä nimenomaan otettiin kantaa että ei saa perustua sukupuoleen tämmöistä syrjintää ja samaa tässä puheenvuorossani toin esille myös tasa arvovaltuutetun kannanotosta

hallitus ei ryhtynyt muuttamaan tätä esitystä näistä lausunnoista huolimatta vaan haluaa ponnekkaasti viedä eteenpäin tätä esitystä joka mielestäni kohdistuu nimenomaan sukupuoleen mielestäni tätä asiaa voisi tarkastella vielä vaikka euroopan sosiaalisten oikeuksien peruskirjan mukaan jossa edellytetään että ihmisiä ei saa sukupuoleen perustuen asettaa

olisin toivonut että hallitus olisi muuttanut esitystään näitten lausuntojen pohjalta

arvoisa puheenjohtaja olen täysin samaa mieltä edustaja nurmisen kanssa siitä että meidän perustuslakivaliokunnan lausuntoihin tulee suhtautua vakavasti ja näin näin on tarkoituskin tässä tuli äsken esille kuinka me siellä sanatarkasti ja hyvin tarkkaan mietimme mikä siellä menee ponnen taakse eli kuulijoille tarkoitan sitä että edellytämme joitakin muutoksia emme kuitenkaan edellyttäneet muutoksia toimme sen hartaana vakavana toiveena mutta tästä keskustelusta on vielä jäänyt pois se mitä me sitten lisäsimme siihen eli jos ehdotus kuitenkin säädetään hallituksen esittämällä tavalla totesimme senkin mahdollisuuden niin sitten toivomme tätä työelämän ja tasa arvon

tasa arvovaliokunta yhtyi täytyy vielä muistaa semmoinen asia että tämähän ei ole pakottavaa lainsäädäntöä muuta kuin siltä osin että itse asiassa työnantaja ei saa korvauksia sairauspoissaolosta tämän pitää ensin mennä työ ja virkaehtosopimuksiin ja sehän voi olla näin ettei se edes mene

arvoisa puhemies on hienoa että tässä keskustelussa puhutaan laajemminkin nuorten naisten työllistymisongelmasta ja ja tasa arvosta työmarkkinoilla niin kauan kuin vauvariski tuo työnantajalle noin seitsemäntoistatuhannen euron ylimääräisen laskun yksityisen puolen keskimääräisen palkan mukaan niin kauan on selvää että nuorten naisten asema työmarkkinoilla tulee olemaan olemaan huonompi kuin miesten täällä ehdotettiin sitä että työantajat voisivat yhdessä tasapuolisesti jakaa kustannukset kaikki kaikki yhdessä vielä tasapuolisempi ja oikeudenmukaisempi malli on se että tätä maksua jakaisimme me kaikki yhdessä niin työntekijät kuin työnantajatkin kuten tehdään ruotsissa missä uskotaan siihen että meille kaikille tulee olemaan hyötyä tulevista vauvoista me kaikki tarvitsemme itsellemme eläkkeenmaksajia ja siihen suuntaan pitäisi suomessa pyrkiä

arvoisa puhemies on ollut todella huolestuttavaa seurata tätä hallituksen tasa arvoa romuttavaa politiikkaa tämä on vain yksi monista samaan suuntaan johtavista lakiesityksistä esimerkiksi päivähoitomaksujen korotus johtaa helposti siihen että moni äiti pohtii kannattaako mennä enää töihin samoin vuorotteluvapaan heikennykset kohdistuvat erityisesti monista lakiesityksistä puuttuvat kokonaan tasa arvovaikutusten arvioinnit hallitukselta voikin nyt toivoa tai itse asiassa toivon suunnanmuutosta ja parempien vaikuttavuus ja tasa arvovaikutusten tasa arvovaikutusten arviointien tekoa koska ne ovat luvattoman huonosti tähän mennessä olleet tehtynä

arvoisa puhemies yhdyn edustaja vartiaisen kommenttiin siitä että kuitenkin ehdotus mahdollistaa nuorten naisten paremman työllistymisen hämmästelen salin vasemmalta laidalta tulevia kommentteja siitä että tämä hallitus nyt on on lisännyt epätasa arvoa sukupuolten välillä työelämä ja tasa arvovaliokunta on on nimenomaan todennut yhtyen perustuslakivaliokunnan näkemykseen että valtioneuvoston on tarkoin seurattava lain vaikutuksia sukupuolten tasa arvon tosiasialliseen toteutumiseen työelämässä ja hallitus hallitus antaa työelämä ja tasa arvovaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun mennessä ja asia lopullisesti korjattaisiin työaikalain uudistuksen yhteydessä toivomme että se saadaan mahdollisimman nopeasti käyntiin
ja vielä ennätti tähän väliin edustaja myllykoski vastauspuheenvuoro

arvoisa herra puhemies kyllä minä katson tätä vähän eri näkökulmasta kuin edustaja talja hallitus on tehnyt arvovalinnan jolla se muuttaa vuosilomalakia ja sen säätelyä se on arvovalinta ja tiedetään kyseessä olevien tilastojen perusteella ketkä tästä tulevat eniten kärsimään ja se on silloin poliittinen arvovalinta te vastaatte niille yksinhuoltajille jotka tästä eniten kärsivät te otatte sen riskin että paljonko enemmän naiset synnyttävät kuin miehet ei tarvita sen suurempaa ihmeellisyyttä kuin se että me tiedämme paljonko meillä on yksinhuoltajaäitejä tässä maassa he tulevat olemaan se ryhmä joka tästä kärsii tämä on poliittinen päätös joka heikentää naisten ja miesten tasa arvoa ja erityisen kohtalokkaaksi tämä tekee sen nimenomaan

vielä tämän kerran edustaja talja

odotamme vuosilomalain kokonaisuudistusta jossa yhteydessä arvioitaisiin tämä nykyinen lainsäädäntö se miten sitä nyt muutetaan ja myös se miten miten sitten yksinhuoltajaäitien asema asema tullaan ratkaisemaan suomessa

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä ehdotetaan muun muassa sitä että äitiys isyys ja vanhempainvapaista vuosilomaa kertyisi enintään kuuden kuukauden ajalta samalla sairausvakuutuslain säännöstä työnantajien säännöstä työnantajien oikeudesta vuosilomakustannuskorvauksiin ehdotetaan muutettavaksi siten että oikeus korvauksiin tulisi vain lakisääteisen vuosiloman ajalta hallitus perustelee tätä lakia valtiontalouden säästöillä ja kustannusten kevennyksellä tähän lakiesitykseen sisältyy monia vakavaan kritiikkiin oikeuttavia kohtia ja ja näkökulmia aloitetaan työnantajan tilanteesta laki lisää työnantajien hallinnollisia kuluja koska nyt työnantajilta edellytetään entistä tarkempaa työaika ja vuosilomakirjanpitoa lisäksi kelan asiantuntijoiden mielestä lain toimeenpanossa tulee olemaan ongelmia koska kelan on esimerkiksi vaikea selvittää milloin henkilö on työsopimuslain mukaisella vapaalla näistä selvityksistä tulee lisätyötä sekä työnantajalle että kelalle hallitus on korostanut ettei kunnille enää lisätä kustannuksia tämä laki tulee kuitenkin niitä lisäämään tämä johtuu siitä että kunnissa valtiolla ja seurakunnissa on työehtosopimuksessa lainsäädännön velvoitteita pidemmät lomat näillä aloilla

arvoisa puhemies pahimmillaan tämä asia voi joutua jopa selvitettäväksi euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa koska tässä on niin selkeästi syrjiviä piirteitä mutta mutta jatkossa nähdään miten tässä käy

arvoisa herra

olisi hyvä pohtia asiaa silloin kun hallitus itsekin jo lähtökohdissa toteaa että joku esitys on on kyseenalainen ja ei ehkä saavuta omaa tavoitettaan niin kuin tästä esityksestä me näemme esimerkiksi nämä taloudelliset säästöt mitä tässä on kaavailtu eivät välttämättä toteudu ollenkaan vaan saattavat jopa kääntyä toisinpäin sitten kun asia käsitellään valiokunnassa niin sielläkin asiat korostuvat asiantuntijat nostavat esiin näitä näkökulmia ja valiokunta selvästi näkee että esitystä ei kannattaisi viedä eteenpäin mutta koska se on hallituksen esitys

sitä viedään eteenpäin ja silloin tulee tietysti kysymys ainakin itselleni kansanedustajana lainsäätäjänä kuinka pitkälle on valmis menemään tällaisessa ikään kuin älyllisessä epärehellisyydessä jossa pettää itseään se on ehkä tällaista arvoisa puhemies ensimmäisen kauden kansanedustajan pohdintaa jota tässä tässä miettii tämä hallituksen esitys ei ole hyvää perhepolitiikkaa se lisää epätasa arvoa eikä sen säästöistä ole varmuutta lapset on vietävä entistä aikaisemmin päivähoitoon ja sen vaikutukset ovat lapsen kehitykselle merkittäviä hallituksen esityksessä vuosilomalakia muutetaan siten että äitiys isyys ja vanhempainvapaalta vuosilomaa kertyy jatkossa enintään kuuden kuukauden ajalta näitä muutoksia kuten mietinnössä todetaan esitys on tasa arvonäkökulmasta ongelmallinen ongelmallinen asettaessaan äidit epäedulliseen asemaan erityisen hankala esitys on yksinhuoltajaäitien kannalta sillä he eivät voi jakaa vanhempainvapaata isän kanssa ja siten omalla valinnallaan vaikuttaa vuosiloman kertymiseen esitys heikentää vauvaperheiden mahdollisuuksia hoitaa pientä lasta kotona ja lisännee pienempien lasten siirtymistä entistä aiemmin kunnalliseen päivähoitoon lapsen kotihoitoa on tyypillisesti jatkettu äitiys ja vanhempainvapaalla kertyneiden lomapäivien avulla lomaoikeuden leikkaamisella lyhennetään vauvaikäisten kotihoitoaikaa on moitittavaa että lainvalmistelussa on jälleen kerran unohdettu lapsinäkökulma ja että vaikutusarviot on tekemättä ihmettelen että edetään käänteisessä järjestyksessä ensin säädetään laki ja sitten mietinnössä edellytetään että lain vaikutukset tutkitaan vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun mennessä miksi vaikutusarvioita ei tehdä ennen lain säätämistä sairausvakuutuslain neljäntoista luvun ensimmäistä pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten että työnantaja voisi saada vuosilomakustannusten korvausta ainoastaan lakisääteisen vuosiloman ajalta en kannata lakimuutosta sillä se vähentäisi vanhemmuuden kulujen korvaamista niille työnantajille joiden noudattamassa työehtosopimuksessa annetaan paras turva lapsiperheiden vanhemmille esityksellä olisi negatiivinen tasa arvovaikutus sillä se nostaisi potentiaalisesti äitiyslomalle jäävien nuorten naisten palkkaamisen kynnystä entisestään esitys lisäksi asettaisi työnantajat eri asemaan sen perusteella mitä työehtosopimusta heidän on pakko noudattaa mikäli työehtosopimus määrittäisi että loma kertyy koko äitiys isyys ja vanhempainvapaan ajalta korvausta ei kuitenkaan maksettaisi kuin kuuden kuukauden ajalta näin ollen lakimuutos vain lisäisi työntekijän palkkaamisesta koituvia kustannuksia työnantajille kuten mietinnössä todetaan kuntasektorilla työnantajan saamat sairausvakuutuslain mukaiset vuosilomakustannuskorvaukset alenisivat noin kymmenellä miljoonalla eurolla vuodessa katson lakimuutos on kohtuuton ja tulenkin yksityiskohtaisessa käsittelyssä esittämään sen hylkäämistä näillä

arvoisa puhemies jos rehellisiä ollaan niin tässä hallituksen erilaisten kurjistamistoimien listassa käsittelyssä oleva esitys on vain pieni alaviite kysymys ei lopulta ole hirvittävän suuresta asiasta kun sitä vertaa kaikkiin niihin muihin esityksiin muutoksiin ja hankkeisiin joilla pienituloisen ihmisen elämästä tehdään vielä vielä pienituloisempaa vasemmistoliitto on työväenpuolue ja se vastustaa yksipuolisia heikennyksiä työehtoihin meillä on täällä maassa porvarihallitus ja on ymmärrettävää että se ajaa yksipuolisia heikennyksiä työehtoihin tässä asetelmassa ei ole mitään epäselvää ei siitä sen enempää

pitkälti tes sopimusten takana ja eivät ainakaan sellaisenaan nyt tule astumaan voimaan toinen ongelma tämä tulee lisäämään merkittävästi sitä hallinnollista taakkaa jota jota nyt piti pikemminkin vähentää näin käy sekä lomalaskennan yhteydessä yrityksissä että myös kelassa näin arvioidaan käyvän jopa siinä tapauksessa että puhuttaisiin vain kokoaikaisista toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa olevista ihmistä mutta kukaan ei ole uskaltanut edes arvailla millainen sotku syntyy kaikista niistä prekaareista pätkä silppu osa aikatyötekijöistä ja näiden vuosilomien ja erilaisten vapaiden laskemisista siinä me emme ole vielä edes kolmas ongelma lainsäädännön monimutkaisuus tämä liittyy erityisesti tähän vuosilomalla osioon yleisenä tavoitteena hyvässä lainsäädännössä on että säädettäisiin semmoista lakia että ihan tavallinen ihminen lukemalla sitä lakia pystyisi pääsemään jonkunnäköiseen käsitykseen siitä mitä siellä sanotaan ja onko minulla nyt tuossa lomapäivä vai onko minulla tuossa sairauspäivä vai onko minulla työpäivä

miten minun nyt pitäisi toimia ja ja miten minun pitäisi tähän reagoida se ei ole koskaan hyvää kehitystä neljäs ongelma erityisesti suhteessa vanhempainrahan ja ja muiden muiden vanhempainetuuksien lomakertymiin laki olisi voitu säätää huomattavasti tasa arvoisemmin päätettiin olla se tekemättä viides kohta lakiesityksen perusteluksi erityisesti vanhempainvapaiden lomakertymien osalta on esitetty se että nyt kannustetaan isiä olemaan enemmän kotona lastensa kanssa koko valiokuntakuulemisen aikana me yhtään asiantuntijapuheenvuoroa jossa olisi todistettu minkä mekanismin kautta ja millaisella todennäköisyydellä tällainen kannustinvaikutin toimisi minä henkilökohtaisesti aika pitkään näitä asioita puineena ja pyöritelleenä olen erittäin skeptinen sen suhteen että pelkästään vuosilomalain kertymismekanismi olisi riittävä ponnin perheille silloin kun he pohtivat mitenkä he hoitojärjestelyjä järjestävät erityisesti niiltä osin kun kysymys on biologisin perustein eriytetyistä vanhempainetuuksista niin kuin on äitiysrahan ja isyysrahan kohdalla kiitos

arvoisa puhemies omassa puheenvuorossani keskityn pelkästään

jos ajatellaan sitä lähtötilannetta niin yksikään palkansaajajärjestö ainakaan minun tietääkseni ei nostanut tärkeimpien tavoitteidensa joukkoon sitä että jos lomalla sairastuu niin pitää saada ne lomapäivät uudelleen vaan tämä tuli ikään kuin manulle illallinen euroopan unionista ja valmistelu kerkesi menemään varsin pitkälle ennen kuin edellinen työelämä ja tasa arvovaliokunta huomasi mistä tässä on kyse silloin

jätti tämän karenssin yli viiden viikon vuosilomiin mutta ei jättänyt näihin viiden viikon vuosilomiin tämä oli se tausta ja muistan sen keskustelun joka silloin oli hyvin voimakasta monet työnantajat varsinkin ja ymmärrän sen hyvin pelkäsivät että minkälainen pandoran lipas tästä nyt aukeaa kun lomalla sairastuminen saa aina aikaan sen että kun saa lääkärintodistuksen sen kautta tietenkin pystyy todistamaan että aina tulee uusia lomapäiviä kun sitten tämä hallitus aloitti tai sen hallitusohjelmaa tehtiin niin tämä hallitus lähti liikkeelle siitä että suomalaisen työn kilpailukykyä pitää parantaa jotta työllisyysastetta saadaan nostettua edellinenkin hallitus tavoitteli seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetta mutta valitettavasti ei päässyt lähellekään sitä sen sijaan tämä uusi hallitus lähti tosissaan tekemään sellaisia muutoksia suomalaiseen lainsäädäntöön että voidaan saavuttaa tämä työllisyysaste ei toki pelkästään näillä pienillä muutoksilla vaan hyvin keskeinen rooli mutta siitä huolimatta lähdettiin tekemään näitä yksittäisiä täsmämuutoksia ja tämä omavastuun palauttaminen tähän lomalla sairastamiseen on nimenomaan yksi näistä täsmämuutoksista olen aivan varma että sitä ei myöskään palkansaajien piirissä pidetä millään tavalla kohtuuttomana asiana tätä ei ole alun perin edes ajettu vaan tämä tuli vähän niin kuin pyytämättä pyytämättä tai kuin manulle illallinen jos tällaista sanamuotoa voi käyttää nyt tämä ratkaisu mihin nyt hallituksen esityksessä ja valiokunnan hyvässä mietinnössä on päädytty on hyvin samantyyppinen kuin minkä tanska on jo omassa lainsäädännössään ottanut käyttöön tämä on myös se ratkaisu joka euroopan unionin tasolla kun asioita on siellä mietitty on koettu oikeudenmukaiseksi tavaksi tämä asia ratkaista eli kertaan vielä ydinasian

oikeus saada uusia lomapäiviä sitten kun ollaan viiden viikon lomissa niin tulee tämä kuuden päivän omavastuu ja jos sitten sairastaminen kestää yli sen kuuden päivän niin sitten on oikeus saada lisäpäiviä lomiin tämä on minun mielestäni aika järkevällä tavalla löydetty kohtuullinen ratkaisu niin työntekijän kuin työnantajankin näkökulmasta ja minun mielestäni on tervettä kehitystä että suomi ottaa nyt

arvoisa herra puhemies

jotka tässä nyt vielä tuon tuon uudestaan kertauksena nyt meidän on kuitenkin taas jälleen kerran hyvä muistaa että tämä ei ole pakottavaa lainsäädäntöä vaan tässä on tarkoitus antaa työkaluja työmarkkinaosapuolille jos he haluavat käyttää niitä osana työehtosopimuksia ainoa kohta mikä tulee voimaan niin sanottu pakottavana on tämä kuntia koskeva sairausvakuutuslain korvauspuoli ja kunnille aiheutuu tästä kuluja ja tasa arvovaliokunnassa pohdintaan ja totesimme siitä että tämän tulee olla ratkaistavissa itse henkilökohtaisesti muiden kommenteista siellä en voi puhua tarkoitin ja ajattelin että tässä täytyy katsoa miten miten tämä ehkä mahdollisesti voitaisiin kunnille kompensoida ja tuleeko siitä minkälaisia menetyksiä ja se on minusta tosi tärkeää koska me olemme myös hallitusohjelmassa luvanneet että kunnille ei aiheudu lisäkuluja ilman kompensaatiota itse olin myös siinä keskustelussa mukana ja voin tietysti kommentoida vain omia kannanottojani tai ajatuksiani enkä muiden kun keskustelimme tästä yksinhuoltajuudesta itse asiassa siitä puhuttiin aika yleisellä tasolla kunnes minä itse asiassa henkilökohtaisesti otin esille sen että tämähän ei itse asiassa koske sitä henkilöä ja äitiä itseään niinkään että hän joutuisi eri asemaan kuin muut äidit vaan nimenomaan se perhe joutuu eri asemaan elikkä silloin tapahtuu siten että se lapsi ei saakaan kahden vanhemman hoitoa ja siitä sitten syntyi semmoinen ajatus jonka kaikki jakoivatkin pitkälle juuri tämä että että pyydettiin tätä perherakenteiden muutosten huomioimista jatkossa tämä oli ainakin minulle henkilökohtaisesti varmaan yksi osasyy ettei siinä edes olisi ollut mahdollista näin ainakin itse ajattelen lähteä

koska minä ainakin näen että tällä hetkellä kun tämä oikeus näihin vanhempainlomiin on sidottu siihen että vanhemmat asuvat yhdessä jää pois tämmöinen tilanne että on esimerkiksi yhteishuolto ja isä ja äiti ovatkin hyvissä väleissä jolloin hän voisi pitää sen vanhempainloman ja sitten toinen toinen menee töihin meidän pitäisi ruveta tarkastelemaan tätä yhteiskuntaa ihan uudella tavalla meillä on hyvin uudenlaisia perheitä ja tätä minä pidän erittäin tärkeänä että meillä on vähän vanhanaikainen perhekäsitys ja meidän pitää saada se vastaamaan nykypäivää on paljon uusperheitä

tullaan toimeen mutta tämä pitää pitää kyllä kyllä meidän saada kuntoon meillä on kyllä sen verran hyvä ja innovatiivinen ja rohkea hallitus että minä uskon että täällä muidenkin hallituspuolueiden kansanedustajat kuuntelevat tätä tätä puolta ihan herkällä korvalla sitten tässä on tuotu esille näitä säästöjä no niitä säästöjä tulee tietysti vain ja ainoastaan mikäli työ ja virkaehtosopimuksiin nämä asiat tulevat mutta nyt kuitenkin ehkä liian vähän on tässä keskustelussa otettu huomioon sitä että tämä muutos perustuu hallitusohjelman kirjaukseen nimenomaan työnantajan sairauspoissaolo ja sairausriskin vaikutusten vähentämisestä elikkä tällä on työllisyyttä tukevaa ja ja hakevaa vaikutusta ja minä jotenkin täällä keskustelussa tuli tämmöisiä esille että tämä nykyinen hallitus on tehnyt niin kuin jonkinlaista arvovalintaa että ei naisten naisten asemasta niin välitetä minusta se tuntuu vähän kummalliselta minä olen nainen tietääkseni ja minä olen ollut tämän eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja olen halunnut siihen tehtävään se on ollut mielenkiintoinen tehtävä olen osallistunut tämmöisiin asioihin ja halunnut edistää niitä jotenkin minusta on aika raaka syytös lähteä nyt väittämään että hallitus on tehnyt tämmöisen arvovalinnan en en minä nyt oikein voi ymmärtää meillä on perheellisiä perheellisiä ministereitä ja ja kansanedustajia joilla on lapsia ja ja tyttäriä ja vaimoja niin että jotenkin se tuntuu ehkä vähän liian yksioikoiselta ja kovalta väitteeltä mutta kaiken kaikkiaan olen itse sitä mieltä koko koko tästä taipaleesta jonka itse olen olen ollut tässä eduskunnassa että kyllä tässä on vaikeita asioita ollut ja kaikki tämmöiset asiat jotka eivät tuo lisäyksiä ja parannuksia eihän se kivaa ole olla tämmöisiä viemässä eteenpäin mutta minä toivon että tämä johtaa meille parempaan tulevaisuuteen ja toivon nyt että kuuntelitte huolella sen että muutetaan meidän perhekäsityksemme vastaamaan tätä päivää

puhemies oli ilahduttavaa kuulla edustajan tuovan esille näiden erilaisten perheiden käsitteiden ottamista ja ja toivonkin että viesti menisi perille hallitukseenkin mutta tosiasiassa pitää nyt vain nähdä se tosiseikka että ei tasa arvovaltuutettu ole tätä nyt aivan noin ruusuisena osannut kuvata kun edellä kuultiin kuinka meillä täällä eduskunnassa on ministereilläkin lapsia ja ja niin edelleen ne eivät liity tavallaan mihinkään mutta tässä keskustelussa ei ole tullut esille se että kun me olemme huolissamme tasa arvosta niin on myös huomattava että vaikka se vuosilomakertymän menettäminen kohdentuukin yhdelle vuodelle

se tarkoittaa että se kaikki mitä vuosiloman aikana niin sanotuista tuloista jää saamatta vaikuttaa tulevaan eläkkeeseen eli vaikutuksilla on aina jatkovaikutuksia ja kun hallitus on selkeästi ottanut tämmöisen linjan mitä edustaja kontula toi esille siitä kuinka kuinka laskennallisesti tämä voi olla heppoisin perustein että tästä yleensä säästöjä syntyy niin niitten esille nostaminen ja varmasti toivottavasti vuoden kahdeksantoista lopulla näitä asioita todellakin tarkastellaan kun tämä lainsäädäntö nyt voimaan tulee mutta olisi kiva kuulla vaikkapa edustaja kantolalta oliko kovin tuskallista tuolla perustuslakivaliokunnassa päätyä yksimielisyyteen jos ja kun kuitenkin on nähtävissä kuinka ongelmallinen tämä on nimenomaan yksinhuoltajien osalta

arvoisa puhemies

tehtäessä vastuussa olevat pyrkivät saamaan siitä tiiviimmän ja lyhyemmän ja vähän toisentyyppisen kuin ne hyvinkin pitkät hallitusohjelmakirjat joita viime vaalikausien alussa on saatu aikaan puhuttiin strategisesta hallitusohjelmasta ja ja itsekin odotin mielenkiinnolla sitä minkälainen strategia ja ja millä tavalla tämä tuo väljyyttä sen hallitusohjelman toimeenpanoon niin että voidaan eduskunnassa sitten katsoa mikä on tarkoituksenmukaista näiden strategisten tavoitteiden kannalta hallitusohjelman toteuttamisessa sitten kuitenkin hyvin nopeasti tulivat hallitusohjelman liitteet muun muassa liite kuusi jossa on on esitelty menoleikkaukset jotka hallitus ottaa pöydälleen tehtäväksensä ja silloin oltiinkin hyvin hyvin yksityiskohtaisissa kirjauksissa ja ja vähän tuntuu nyt tämän keskustelun ja myös siellä perustuslakivaliokunnassa käydyn keskustelun perusteella siltä että tuliko mentyä vähän liian yksityiskohtaiselle tasolle menoleikkauksissa kun siellä kirjattiin hallitusohjelmatasolla siinä liitteessä kuusi että että vanhempainvapaakaudelta vanhempainvapaakaudelta tämä lomakertymä rajoitetaan siihen kuuteen kuukauteen eikä selvästikään siinä lyhyessä kirjauksessa pohdittu sitä mitkä ovat nämä tasa arvovaikutukset kun kun tilanne on kuitenkin äidin ja isän osalta erilainen perustuslaissahan johon perustuslakivaliokuntakin viittaa omassa lausunnossaan sen neljännessä momentissa todetaan näin sukupuolten tasa arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään se tarkoittaa sitä että lainsäädännössä pitää tällaisia asioita edistää tämä on se kohta jota kuulemamme asiantuntijat perustuslakivaliokunnassa pohtivat hyvin tarkkaan ja perusteellisesti ja päätyivät siihen että tämä ei kuitenkaan ole säätämisjärjestyskysymys koska tämä mainitun pykälän neljäs momentti on sillä tavalla väljä ettei se aivan kategorisesti määrää mitä pitää lailla säätää mutta siinä on tällainen tarkoitus ja päämäärä

tai kuinka problemaattinen se on sen takia sitten perustuslakivaliokunta pitkän harkinnan pohdinnan ja keskustelun jälkeen päätyi siihen että substanssivaliokunnan olisi hyvä harkita sitä voitaisiinko kehittää tätä lakiesitystä siihen suuntaan että se varmemmin toteuttaisi tätä kohtaa joka tuossa kuudennen pykälän neljännessä momentissa on mainittu nimittäin sukupuolten tasa arvon edistämistä erityisesti työelämässä palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä edustaja myllykoski kysyi kuinka suurta ahdistusta siellä oli en oikein muista niitä tunnelmia en pane niitä merkille vaan vaan itse kukin voi vastata itse en ollut kovin ahdistunut mutta minusta se oli tärkeä keskustelu ja olin iloinen siitä että että pitkän pitkän keskustelun jälkeen löysimme kuitenkin yhteiset sanamuodot muun muassa sen että kun hallituksen esityksessä todetaan että että viime kädessä on perheiden valinnoista kysymys siinä miten nämä vanhempainvapaat tai perhevapaat käytetään niin sain sinne lisäyksen että osin on kysymys siitä

esimerkkinä sitä voin tässäkin kertoa sen koska omia puheenvuoroja voi täällä referoida niin kuin edustaja merikin sanoi voidaanko perheessä tehdä päätös että ensimmäisen lapsen kohdalla äiti hoitaa imetyksen ja sitten seuraavan lapsen kohdalla isä hoitaa sen lapsen imettämisen no eivät nämä asiat ole perheiden valittavissa ja siitä syystä että näin ei ole tällä on biologinen tausta meillä äitiysloma on paljon pidempi kuin isyysloma siitä syystä tämä vanhempainvapaan kun se on osa perhevapaita leikkautuminen tapahtuu eri tavalla ja epätasa arvoisesti ajatellen näitä lähtökohtia äidin ja isän kohdalla tätä biologista itsestään selvää lähtökohtaa ei ei hallitus tullut hallitusneuvotteluissa ajatelleeksi kun tätä liitettä kuuteen rakennettiin ajattelen että keskustajohtoinen hallitus on tehnyt tässä tällaisen huolimattomuusvirheen en oikein usko sitä että keskusta olisi lähtenyt tarkoituksellisesti rakentamaan hallitusohjelmaa jossa jossa kannustetaan voimakkaasti sitä että äidit siirtyisivät aikaisemmin kotoa pois työelämään viime kaudellahan kävimme aivan päinvastaista keskustelua ja kuulimme keskustan osalta useita puheenvuoroja joissa tällaisia lakiesityksiä jotka olisivat siihen suuntaan johtaneet jarrutettiin voimakkaasti kyse on siis osittain perheiden omista valinnoista ja tilastot osoittavat että tämä leikkaus kohdistuu nyt enemmän naisiin kuin miehiin ja ja sillä tavalla tämä on epätasa arvoinen esitys kysyin siellä valiokunnan keskustelussa ministeriön edustajalta harkittiinko sitä mallia että tämä vanhempainvapaan lomakertymä olisi jaettu vain siltä osalta mikä koskee varsinaista eikä isyysvapaan ja äitiysloman ajalta se vastaus oli sentyyppinen että tämä on nyt hallitusohjelmaan kirjattu tavoite ja sen mukaan on lakiesitys kirjoitettu siitä syystä ajattelen että vaikka hallitusohjelma tehtiin strategisena ja oli tarkoitus että se on väljä ja ja joustava ja täällä sitten se täsmentyy miten sitä toteutetaan niin niin nämä yksityiskohdat ovat sitten joskus näin ongelmallisia että me joudumme keskustelemaan tällaisista tasa arvo ongelmista en oikein usko siihen että se töihin kannustaminen olisi ollut siinä keskeinen tekijä

mielestäni ei ole kovin hyvää politiikkaa että ensin säädetään laki ja samalla todetaan että ongelmia varmasti tulee ja ja vaikka on tieto siitä miten asia voitaisiin korjata niin korjauksia ei tehdä koska jotain on kirjattu hallitusohjelmaan vaan todetaankin sitten että vaikutuksia arvioidaan myöhemmin tasa arvon pitäisi olla sellainen periaate jota noudatetaan ehdottomasti kaikessa lainsäädäntötyössä mieluummin liian tiukasti kuin mutta valitettavasti tälle hallitukselle tasa arvoasiat tuntuvat olevan vain sivujuonne tämä laki on vain yksi esimerkki siitä että tasa arvo ei ole hallituksen toimintaa ohjaava punainen lanka tämä tulee esille esimerkiksi siinä miten monesta lakiesityksestä tasa arvovaikutusten arviointi puuttuu

arvoisa puhemies minun on nyt pakko toistaa se mitä minä tuossa pöntössä puheenvuorossani toistin että minä en en ole kyllä valmis hyväksymään sitä ajatusta että tämä hallitus olisi jotenkin sitoutunut siihen että me emme välitä naisten ja miesten välisestä tasa arvosta ja me olisimme jotenkin valinneet sellaisen linjan että me piupaut siitä välitämme minusta se on niin kova väite mutta jos sitä nyt haluaa koko ajan hokea niin

vanhanaikainen siinä yhteydessä tuli vielä lisää se että tämähän on on semmoinen asia että kun sitä vuosilomalakia otetaan auki niin on hyvä katsoa tämäkin asia ja yleisesti laajemminkin miettiä kaikkia lakejahan pitää seurata eihän se sitä tarkoita että ollaan niin täydellisiä että sitten ei tarvitse seurata että laki on niin täydellinen ei semmoista täydellistä lakia tule koskaan olemaan

puhemies nythän tässä ei ole kysymys edustaja merestä ja hänen mielipiteestään ei suinkaan minä ihan uskon että edustaja meri haluaa tasa arvon eteen tehdä työtä kysymys on siitä millaisia päätöksiä täällä eduskunnassa nyt tehdään ja ja millaisia lakiesityksiä tänne tulee jotka tänne ovat tulleet ei ole ollut tätä tasa arvovaikutusten arviointia ja monet näistä lakiesityksistä johtavat epätasa arvoon kysymys on ainoastaan siitä miten täällä toimitaan ei yksittäisen kansanedustajan omasta arvomaailmasta tai siitä mitä hän ajattelee asiasta

nyt suinkaan täällä varmaan keskustele siitä mikä on minun arvomaailmani minä keskustelen siitä että meillä on paljon naisia ja minä en usko että meidän hallitus niin tekee totta kai minä olen vakuuttunut että he eivät halua syrjiä naisia mutta en minä voi täällä kymmenien ihmisten äänellä puhua vaan omalla äänelläni ja kyllä minä edustan täällä myös minun äänestäjiäni en minä täällä mitenkään yksityishenkilönä istu puhelemassa vain omista asioistani totta kai minä puhun kokonaisuuksista ja edustan perussuomalaisten puoluetta
sitten puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies äänellään se myllykoskikin laulaa ja edustaa kyllä täällä myös henkilökohtaisesti ihan itseään ja omia mielipiteitään äänestäjät sitten arvioivat ovatko ne ne mielipiteet sellaisia että saan puhua täällä niistä ajatuksista joita minulla on että siinä mielessä tämä demokratia tulee toimimaan mutta kun

arvoisa rouva puhemies yleensä silloin kun tehdään omaatuntoa kolkuttelevaa lakia siihen lisätään lisätään sen rauhoittamiseksi että selvitetään tätä myöhemmin ja tehdään tarvittaessa sitten tarkistuksia minä olen nyt sen verran monta vuotta jo ehtinyt lukea näitä selvityksiä jotka sitten on omantunnon rauhoittamiseksi tehty että minä uskaltaisin sanoa että

tässä laissa ovat ongelmallisia ainakaan kaikkia ei pystytä selvittämään sellaisella tavalla että siitä voitaisiin saada varsinaisesti objektiivista ratkaisua niihin kiistakysymyksiin esimerkiksi väite siitä että tämä kannustaisi isiä jäämään kotiin jos sellainen vaikutus on on olemassa niin se on niin

mahdollista tehdä niitä laitetaan tekemään joku yksittäinen virkamies joka ei mitenkään ole siihen koulutusta saanut eikä sitä työkseen tee ja ne lopputulokset ovat luvattoman heikkotasoisia niin että niistä ei sen takia pysty sanomaan mitään mutta meillä on on olemassa nimenomaan tasa arvokysymysten osalta sukupuolivaikutusten osalta myös aika hyviä työvälineitä joilla me pystymme jo etukäteen arvioimaan jonkun lain sukupuolivaikutuksia minun mielestäni tämän hallituksen haluttomuutta ja epäkiinnostusta tasa arvoasioita kohtaan osoittaa ensisijaisesti se että näitä välineitä ei käytetä että ei edes pyritä arvioimaan onko tällä

eli lainvalmisteluvaiheessa tehdään etukäteisvaikutusten arviointi jolloin voidaan välttää tekemästä hölmöjä hölmöjä lakeja ainakin osittain voidaan sitten sen lain toteutumisen jälkeen tehdään se jälkikäteisarviointi jolloin katsotaan sitä miten tämä laki on toteutunut pitäisikö tehdä korjaavia toimenpiteitä ja miten se siellä yhteiskunnassa toimii nämä kaksi vaikutusten arviointia ovat erilaisia ja niiden tavoitteet ovat erilaisia me tarvitsemme molempia tämä hallitus on epäonnistunut siinä että tämä hallitus ei ole tehnyt niitä etukäteisvaikutusten arviointeja vaan se sitten kirjaa aina että että tehdään jälkikäteisarviointi joka on toki tärkeätä mutta ilman etukäteisarviointia

kyllä näiden taloudellisten etuuksien määräytyminen voi vaikuttaa kovinkin paljon siihen mikä tulee olemaan vanhemman ja lapsen välinen suhde minä itse vajaat kolmekymmentä vuotta sitten kun meille esikoinen syntyi siirryin heti äitiysloman jälkeen vanhempainvapaan käyttäjäksi koska se päiväraha jonka sain siitä olisi ollut paljon suurempi kuin silloin jos vaimoni olisi siirtynyt vanhempainvapaan käyttäjäksi puolestaan kun hän siirtyi juuri vasta valmistuneena työelämään hän sai paljon parempaa palkkaa kuin minä olisin saanut jos olisin jatkanut työelämässä eli se oli tällainen win win tilanne joka johtui lainsäädännöstä edustaja meri esitti hyvän tärkeän huomion puhuessaan tästä vuosilomalain kokonaisuudistuksesta ajattelen että se keskustelu mitä täällä on käyty jää tietysti pöytäkirjoihin ja asiakirjoihin muistiin ja kaikki ne kritiikit ja huomiot joita tässä yhteydessä nyt olemme esittäneet toivottavasti ovat silloin käytettävissä kun tätä kokonaisuudistusta käydään läpi

tosiaan minäkin toivon että tätä kuuntelevat kaikki sellaiset henkilöt jotka voivat asiaan vaikuttaa kyllä se meidän perhekäsityksemme aidosti on on aikansa elänyt koska se on sidottu siihen että ihmisten ja vanhempien pitää asua yhdessä ja meillä valitettavasti ihmiset eroavat hyvin paljon mutta se on aikuisten ratkaisu täällä edustaja kontula toi esille sen että hän on vuosia lukenut ja seurannut erilaisia raportteja täällä eduskunnassa näitä klausuuleita eli lausekkeita siellä lopussa joilla ostetaan hyvä omatunto no minä en ole täällä ollut lukemassa niitä eikä perussuomalaisten puolue ole ollut hallituksessa niin että minulla ei ole kokemusta siitä hyvän omantunnon ostamisesta hallituspuolueena

ja lainsäädäntötyöhön kuuluu aina seuraaminen ilman tämmöisiä lausekkeitakin sitähän me täällä jatkuvasti teemme maailma ei ole valmis jostain laista vaikka se olisi kuinka tutkittu huomataan käytännössä että joitakin ongelmia tulee ei ole voitu kaikkia huomioida joku joku kelan tekninen asia mikä se nyt milloinkin voisi olla joku tietty asia totta kai se pitää korjata jos semmoiseen tulee ongelmia sehän on hyvää politiikkaa lainsäädäntötyötä ja elämääkin että maailma ei ole koskaan valmis me me seuraamme sitä ilman että me olemme erikseen sitoutuneet seuraamaan sitä minusta olisi aika huolestuttavaa jos pitäisi aina kirjata erikseen että tätä seurataan kyllä meidän pitää seurata näitä asioita ilman kirjauksiakin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa puhemies tässä on kysymys

sekä helpottamaan kulttuuritapahtumien järjestäjien taakkaa pahoittelen minulla on lievää flunssaa mutta toivottavasti äänestä saa selvän siitä huolimatta arvoisa puhemies yleisötapahtumissa ei suomessa saa nauttia omia alkoholijuomia edes silloin kun järjestäjä ja poliisi sen omasta puolestaan sallisivat ennen vuotta kaksituhattakolmetoista alkoholi kokoontumis ja järjestyslakia tulkittiin alueellisesti vaihtelevasti siten että toisilla alueilla painotettiin alkoholilakia ja toisilla järjestyslakia tällöin yleisötapahtumia sitovat käytännöt omista juomista eivät olleet yhteneväiset vuonna kaksituhattaneljätoista valviran huomautuksen jälkeen alkoholilain soveltaminen yhtenäistettiin koko maassa noudattamaan alkoholilain viidennenkymmenennenkahdeksannen pykälän kolmas momenttia joka säätää julkisten tapahtumien nauttimiskiellosta momentti on ollut samassa hengessä voimassa aina väkijuomalaista lähtien vuodelta kolmekymmentäkaksi aika ja henki ovat muuttuneet kahdeksassakymmenessä vuodessa merkittävästi mutta nauttimiskielto julkisissa tilaisuuksissa on pysynyt voimassa jättämässäni ja kahdenkymmenenkahden muun kansanedustajan allekirjoittamassa lakialoitteessa esitetään että alkoholilain viidennenkymmenennenkahdeksannen pykälän kolmas momentti kumotaan voimaan jäävät yhä edelleen kokoontumislaki sekä jotka molemmat mahdollistavat poliisin ja järjestäjien oikeuden joko sallia tai kieltää omien juomien nauttiminen yleisötapahtumissa lainsäätäjä ei tätä etupainotteisesti ja kategorisesti siis kieltäisi sillä paikalliset toimijat tuntevat alueensa parhaiten ja tuntevat nämä tapahtumat mistä tässä on kysymys ja voivat arvioida siellä sopiiko kyseiseen tapahtumaan se että omia eväitä tuodaan vai eikö sovi arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriön alkoholilain arviomuistio vuodelta kaksituhattakolmetoista esittää että nykyisen alkoholilain nauttimiskielto siirrettäisiin kokoontumislakiin asiantuntijalausunnot ovat mediassa tukeneet sitä että yleisötapahtumien nauttimiskielto poistettaisiin kokonaan ja päätös omien juomien sallimisesta jätettäisiin juuri järjestäjälle ja poliisille kokoontumislain kahdeskymmeneskolmas pykälä säätää että järjestäjällä ja poliisilla on oikeus kieltää päihdyttävien aineiden hallussapito yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa järjestyslain neljäs pykälä puolestaan sallii päihdyttävän aineen nauttimisen puistossa tai muulla siihen verrattavalla yleisellä paikalla siten että nauttiminen sekä siihen liittyvä oleskelu ja käyttäytyminen eivät estä tai kohtuuttomasti vaikeuta muiden oikeutta käyttää paikkaa varsinaiseen tarkoitukseensa näiltä osin kokoontumis ja järjestyslaki ovat tarkoituksenmukaisia ja riittäviä määrittämään alkoholijuomien nauttimisen rajoituksia yleisötilaisuuksissa silloin kun alkoholijuomien nauttimisesta ei poliisin näkemyksen mukaan koidu muille läsnäolijoille haittaa tulisi järjestäjän halutessaan voida sallia yleisön omien juomien nauttiminen myös julkisessa tilaisuudessa arvoisa puhemies tämän lakialoitteen tarkoitus ei ole sallia omia juomia kaikilla festivaaleilla ei ole tarkoituksenmukaista tai millään tavalla mielekästä että omat juomat sallittaisiin suurilla etenkin nuorten suosimilla festivaaleilla joilla jo nyt on päänvaivaa päihteistä toisille festivaaleille oma alkoholin myynti taas saattaa olla merkittävä tulonlähde kaikki festivaalit eivät myöskään halua sallia omia juomia koska kulttuurikokemuksen lisäksi kävijöille halutaan esimerkiksi tarjota ensiluokkaisia ruoka tai juomakokemuksia muitakin perusteluja voi olla kaikki edellä mainitut vaihtoehdot sekä muut syyt kieltää omat juomat ovat täysin päteviä ja lakimuutoksen jälkeenkin täysin mahdollisia järjestäjillä ja poliisilla säilyisi edelleen mahdollisuus päättää itse parhaaksi näkemästään alkoholipolitiikasta kussakin tapahtumassa eli arvio olisi paikallinen tapahtuman hengen mukainen lakialoitteen ydin onkin juuri siinä että lainsäätäjä me täällä ei etupainoisesti ja kategorisesti kiellä omia juomia yleisötapahtumissa päinvastoin lakialoite vapauttaisi paikalliset toimijat kulttuurijärjestäjät kunnat ja poliisin pohtimaan yhdessä oman alueen kulttuurin elinkeinon ja turvallisuuden kehittämistä voimme hyvin olettaa että kunkin tapahtuman kohdalla paikalliset toimijat yhteistyössä tietävät parhaiten minne alkoholi sopii ja minne ei ja toki yleisö voi ihan itse päättää sen ottaako omia eväitä mukaan vai eikö jos ei halua ei todellakaan ole pakko tämä mahdollistaa myös sen että tuodaan vaikkapa alkoholittomia juomia niitäkin kuulemma nykyään ratsataan kun tilanne on mikä on jos joku haluaa tuoda mehukattia maahan kaadettu

arvoisa puhemies

ei ole myöskään syytä olettaa että yleisö merkittävissä määrin painostaisi järjestäjiä omien juomien sallimiseen vaikka laki siltä osin muuttuisikin ei näin ollut myöskään ennen vuotta kaksituhattaneljätoista opetus ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan kulttuuritoimijat kokevat alkoholin nauttimista ja anniskelua koskevan lainsäädännön raskaaksi ja kuormittavaksi tämä lakialoite saattaa madaltaa järjestäjien kynnystä järjestää esimerkiksi yhteisöllisiä ilmaistapahtumia joissa järjestäjien energia ei mene piilopullojen torjumiseen vaan rennon ja ehkä älykkäänkin yhteisen olemisen luomiseen tämän takia suomessa tulisi vapauttaa alkoholilainsäädäntöä tältä osin ja helpottaa kulttuuritoimijoiden vähentämällä tarpeetonta sääntelyä ja purkamalla vanhentuneita normeja tältä osin lain tulisi siis olla ennemmin mahdollistava kuin mahdollisuuksia rajaava arvoisa puhemies näyttää siltä että suomalainen alkoholikulttuuri ehkä jopa fiksumpaan suuntaan nuoret juovat vähemmän ja aikuiset sivistyneemmin tämä hyvä kulttuuritapahtumiin tullaan nauttimaan vapaa ajasta ja kulttuurista ei humalahakuisesta juhlimisesta oman viinin salliminen nautittavaksi viltin ääressä eväiden lomassa monessa tapauksessa lisää yleisön viihtyvyyttä ja kannustaa suomalaisia sivistyneempään alkoholikulttuuriin puhun siis niistä ihmisistä jotka alkoholia haluavat käyttää kaikki eivät halua ja hyvä niin on paljon mielekkäämpää että alkoholia nautitaan rauhallisesti eväiden lomassa viltillä eikä erillisessä karsinassa pelkän tuopin äärellä mikä tilanne nyt tuppaa olemaan on myös niin että suomalaista alkoholinkulutusta tulee ohjata pois kotien yksinäisyydestä kohti sosiaalisempaa ja sitä kautta oletettavasti vähentyneempää alkoholinkäyttöä arvoisa puhemies alkoholinkäyttöä arvoisa puhemies lakialoitteen peräämä mahdollisuus päättää omista juomista paikallisesti onkin hyväksi todettu käytäntö eräät piknikhenkiset kesäfestivaalit noudattivat omat juomat sallivaa käytäntöä vuosikymmeniä kunnes valvira muutama vuosi sitten teki mainitsemani huomautuksen asiasta festivaalit pakotettiin siten muuttamaan hyvin toimineita käytäntöjään ja esimerkiksi rajaamaan entistä isomman osan festivaalialueesta anniskelukäyttöön vaikka alkoholista johtuvia järjestyshäiriöitä ei näissä tapahtumissa edes juurikaan ollut perinteisesti nämä festivaalit kuten pori ja järvenpään puistoblues ovat kuuluneet suomen kymmenen kokonaiskävijämäärältään suurimman festivaalin joukkoon pidettyjä festivaaleja pidettyjä tapahtumia uuden toimintamallin takia festivaalista riippuen yleisökato on ollut paikoitellen mittava jopa toimintaa uhkaava on ollut myös merkkejä siitä että humalahakuisuus on näillä festivaaleilla jopa kasvanut alkoholin siirryttyä anniskelualueelle pois arkipäiväisemmän ja yhteisöllisemmän piknikhengen ääreltä samalla porttia ennen tempaistaan tukevammat humalat tai alusvaatteisiin piilotetaan väkevämpiä viinoja alueella nautittavaksi näin kerrotaan tähän suuntaan alkoholikäyttäytymistä ei pidä viedä pori jazz ja puistoblues ovat olleet erinomaisia esimerkkejä siitä kuinka paikallisen poliisin ja festivaalijärjestäjän hyvä yhteistyö voi tarkoittaa samalla sekä sallivaa rauhallista että onnistunutta festivaalia vaikka omat juomat olisi sallittu toki jokaiseen koriin mahtuu joku mätä omena mutta ylivoimaisin valtaosin molemmat mainitsemani festivaalit olivat miellyttäviä sekä viinien että mehukatin nautiskelijoille arvoisa puhemies lopuksi vielä suomalaisten festivaalien lipunmyyntimäärät ja ilmaistapahtumien kävijämäärät ovat jo vuosia kasvaneet merkittävästi festivaalit ovat samalla sekä valtava yhteisöllinen voimavara että merkittävä kulttuurillinen ja taloudellinen piristysruiske monelle paikkakunnalle kumoamalla vanhentunut yleisötapahtumien nauttimiskielto parannetaan uusien ja vanhojen kulttuuritoimijoiden omaehtoisia toimintaedellytyksiä ja kannustetaan paikallisia toimijoita oman alueensa kulttuurin kehittämiseen hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa samalla luodaan alkoholikulttuuria joka pyörii yhdessä olemisen ja sivistyneen kulttuurista nauttimisen ympärillä ei päihtymisen tai humalahakuisuuden ympärillä arvoisa puhemies toivon että tämä lakialoite saa taakseen myötätuulta ja se otetaan osaksi alkoholilain kokonaisuudistusta

vastauspuheenvuoroja otetaan tässä muutama otetaan

tämä lakialoitehan oli jo viime kaudella esillä ja kiitos edustaja kaikkoselle siitä että sinnikkäästi jatkaa tätä työtä mitä viime kaudella jo yhdessä tehtiin tämähän tuli esille tosiaan silloin kun pori jazz pakotettiin muutoksen eteen ja niin kuin edustaja kaikkonen tuossa sanoi ei oikeastaan ikinä ole ollut minkäännäköisiä alkoholiongelmia

liiaksi päihtyneitä ei ole ollut oikeastaan kuvassa lainkaan ja festari on ollut hengeltään vauvasta vaariin siellä on tosiaan ollut lastenvaunuista lähtien ihmisiä paikalla ja kaikki ovat mahtuneet paikalle no nyt kun tämä epäonnistunut ohjaus tehtiin siellä on ollut ensimmäiset ongelmat ja tämä on erinomainen huono esimerkki siitä mitä nykyisellä tiukalla alkoholipolitiikalla tehdään

vastauspuheenvuorot jatkuvat

arvoisa rouva puhemies itse allekirjoittaneena ja lakialoitetta kannattavana on helppo yhtyä myös edustaja jalosen näkemyksiin mitä tapahtui pori jazzeilla sen valviran päätöksen jälkeen kun vieraili alueella niin en ole koskaan niiden käyntikertojeni myötä nähnyt niin paljon humalaisia tällä festivaalilla kuin siinä vaiheessa en nyt tietysti ole aivan samaa mieltä edustaja jalosen kanssa siitä etteikö siellä joku joskus olisi vähän liikaakin tuiskeessa siihen siihen porukkaan nähden mutta niistä iltapäivien ennenaikaisista konserteista kirjurinluodossa täytyy sanoa että ne olivat mannereurooppalaisen oloisia viihtyisiä tapahtumia missä oli kyllä anniskelualueitakin mutta ihmiset tulivat sinne perheineen ja viettivät yhdessä aikaa ja siinä mielessä suhtaudun erittäin myötämielisesti ja toiveikkaasti että tämä huomioitaisiin

on todellakin hyvällä asialla tässä meillä suomessa on ihan liian vähän tämäntyyppistä kulttuuria jossa yhdessäoloa rennosti ja luontevasti musiikin ja kulttuurin äärellä suositaan ja nämä tapahtumat jotka tässä aloitteen yhteydessä on mainittu ovat todellakin olleet historiallisesti hienoja ja ja tässä mielessä merkittäviä että ne ovat yhdistäneet sukupolvia ja perheitä ystäväpiirejä yhdessä piknikille hyvän musiikin ja kulttuurin äärelle olen itse havainnut aivan saman ilmiön kuin tässä edellä puhuneet että

tulkinta on johtanut siihen että jonotetaan sitten siellä anniskelualueella ja sinne itse asiassa se musiikkikaan ei kuulu niin hyvin jää suuri osa siitä tapahtumasta tapahtumasta elämättä ja kokematta toivon todella että tämä asia nyt viimein tällä kaudella voisi mennä eteenpäin

puhemies on joskus sanottu että juodaan musiikki hyväksi ja tyttö tai poika kauniiksi mutta täytyy sanoa että tämä meidän alkoholikulttuuri on kehittynyt kuitenkin tuolla festareilla ja voi kysyä aiheellisesti pilataanko suomen festarit kielloilla kohta kielletään hauskanpitokin ihan noin taiteilijan näkökulmastakin voin sanoa että on huomattavasti parempi se että meillä olisi tällainen piknikkulttuuri missä ihmiset tosiaan siellä viltillä ja eväiden kanssa nauttivat alkoholia itsekin olen ollut pori jazzeilla muun muassa tämmöisellä mukavalla seurueella useammankin kerran ja nyt kun sitten pitää mennä sinne kaljakarsinaan niin onhan se aika hankala juttu ja tosiaan siinä juuri voi käydä niin että se alkoholinkäyttö jopa on rajumpaa toisin kuin valviran tarkoitus mennyt toiseen suuntaan järvenpään puistoblues on myös yksi tällainen hyvä tapahtuma josta toivoisin että tämä olisi ollut vapaampaa ja paikalliset yrittäjät voisivat itse päättää tästä asiasta muutenkin olen sitä mieltä että alkoholin juomisen täytyisi olla valvottua sillä tavalla fiksusti että se ei ole sitä kotijuomista niinkään vaan enemmän siellä paikan päällä missä itse kulttuuriakin nautitaan
arvoisa rouva puhemies edustaja kaikkonen tässä aloitteessaan kannustaa suomalaisia eurooppalaisiin kulutustottumuksiin ja sosiaaliseen yhdessäoloon ja se on oikein kannatettava lähtökohta tähän suuntaan toivoisi alkoholinkulutuksen ja tämmöisen festarikulttuurin kehittyvän ja lupaavia piirteitä varsinkin nuorten osalta on havaittavissa ja toivotaan että mekään emme ole vielä menetetty sukupolvi siinä suhteessa

viime vaalikaudella pyrittiin tekemään alkoholilain kokonaisuudistus se jäi lyhyeksi ja nyt työtä jatketaan tällä vaalikaudella itse kannatan ja luotan ihmisten valintakykyyn harkintaan mutta kokemukset kyllä osoittavat että kaikilta osin siihen ei täysin voi luottaa ja tähän asiaan palaan vielä tarkemmin puheenvuorossani

täydennyksenä vielä siihen että toki toki näitä yksittäisiä tapauksia oli aikaisemminkin että oli hieman liikaa otettu mutta se oli todella harvoin ja nimenomaan näillä areenakeikoilla mikä tämmöinen pikniktapahtuma on mutta tosiaan omien alkoholijuomien tuonnin kiellon jälkeen tilanne meni jopa niin pahaksi että tiedän henkilöitä käännytetyn portilta liian humalatilan takia eli otettiin pohjia niin paljon ettei edes päästy alueelle ja tosiaan

tilaisuuden kulttuuritapahtuman tilaisuuden henki on muuttunut nyt on aika korjata tämä virhe ja alkoholipolitiikan kokonaisuudistuksen yhteydessä tehtävä tämä korjausliike vaikka edustaja kaikkosen

arvoisa rouva puhemies

myös erittäin vakavasti arvioitu niin kuin tässä edustaja kaikkosen tekemässä aloitteessa on on tapahtunut se on hyvin ajankohtainen ja liittyy alkoholilain kokonaisuudistukseen ja kannatan sitä lämpimästi täällä käytettyjen muiden puheenvuorojen tapaan juuri tämä hienosti lausuttu lause tässä välissä kuvaa tämän tilanteen suomalainen alkoholikulttuuri on muuttumassa nuoret juovat vähemmän ja aikuiset sivistyneemmin kulttuuritapahtumiin tullaan nauttimaan vapaa ajasta ja kulttuurista ei humalahakuisesta juhlimisesta oman viinin salliminen nautittavaksi viltin ääressä eväiden lomassa lisää yleisön viihtyvyyttä ja kannustaa suomalaisia sivistyneempään alkoholikulttuuriin tässä on sisäistettynä se mistä nyt on kysymys tämähän liittyy tietysti meidän alkoholilain kokonaisuudistukseen sikäli että nyt se on hyvin ajankohtainen ja pitäisi toteuttaa kun ajatellaan ministeri rehulan tekemää alustavaa selvitystä tuosta uudesta lainsäädännöstä täytyy muistaa että siinä on eräitä raameja joiden puitteissa meidän on liikuttava ensimmäinen raami on hallitussopimus joka tämän hallituskauden aikana sitoo sitä rajoiltaan alkon monopoli on säilytettävä toinen on tietysti monien asiantuntijoiden esiin tuoma terveyspolitiikka näissä rajoissa meidän pitää liikkua ja katsoa myös tällä tavalla maallista käytäntöä missä meidän verorahamme liikkuvat ja missä niitä voitaisiin säästää tämä tulee laveammin esiin tämän lain uudistamisessa siten miten me suhtaudumme alkoholipolitiikkaan minusta nykyaikainen ihminen on niin sivistynyt ja tavat ovat muuttuneet että hyväksyisin väkevien oluiden myynnin vähittäiskaupassa ja suhtaudun myönteisesti tilaviinien ja ja pienpanimoiden oluen myyntiin sieltä laitoksesta sen sijaan viinit eivät sovi siihen kategoriaan olemme hallitusohjelmassa sitoutuneet eivätkä myöskään siihen että alkolla on erinomaiset hienot viinivalikoimat ne säilyttäisin viinakaupassa alkossa enkä tuolla sn ja kn hyllyillä muutaman viinipahvilaatikon joukossa tämä tämä on nykypäivän kulttuuria siten että kyllä nykyaikainen ihminen mieltää miten ja millä tavalla se haluaa me haluamme siirtyä mietoihin ja haluamme näissä rajoissa liikkua silloin kun seuraa miten masentavaa on katsella laivoilta kärrättäviä suomalaisia vahvoja oluita jotka on viety ulkomaille ja ja kärrätään masentavan näköisesti takaisin suomalaisten juotavaksi niin miksei niitä voisi ostaa siitä kyläkaupasta eikä lähteä sen vuoksi tallinnassa käymään ja ottaa vielä kunnon känni siinä matkalla mennen tullen tämä on aika tavalla nykypäivään sopimatonta mutta tämä mitä edustaja kaikkonen ja täällä monet muut ovat esittäneet niiden argumenttien valossa joita tässä on esitetty on aivan sitä mitä lämpimästi kannatan meillähän on jokaisessa puolueessa täällä eduskunnassa vähän eriarvoisesti alkoholipolitiikkaan ja ja viinoihin suhtautuvia mutta yhä enemmän kansalaismielipide on avartunut ja mitä enemmän matkustamme ja näemme muita maailmoja ei pelkästään euroopassa niin kyllä nykypäivän suomalaiset kuitenkin käyttäytyvät yhä enemmän siten kuin ovat nähneet muuallakin maailmalla käyttäydyttävän

sitä omaa viiniään kun kun siellä koko koko ajan ravaa kavereita sinne karsinaan jossa myydään sitä viinaa edestakaisin ei sekään ole sellaista kulttuurista ja hyvästä musiikista nauttimista minä pidän tätä hyvänä aloitteena ja toivotaan läpimenoa

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitos edustaja kaikkoselle tästä aloitteesta joka on ihan selvästi laadittu kypsällä tavalla ja huomioitu sekä suomalainen historia vähän tulevaisuuden trendejä että niitä toivottavia näkymiä mihin suuntaan me kaikki toivomme alkoholiasioiden tässä maassa kehittyvän

katson tässä vähän laajemmin tätä alkoholilain kokonaisuudistusta tietysti tämä kaikkosen aloite liittyy omalla tavallaan hyvin läheisesti siihen tavoitteena on helpottaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä yksi osa sitä ovat kulttuuritapahtumat festarit niin kuin tässäkin aloitteessa ovat olleet se on oikein kannatettavaa kannatan turhan tiukan normiston säännöksien keventämistä esimerkiksi asiakaspalvelua koskevia säännöksiä ravintoloissa voidaan varmasti joiltakin osin helpottaa

nyt kun tämä alkoholilain kokonaisuudistus on lähestymässä niin meitä on monelta suunnalta kovasti informoitu lobattu ja olen ollut havaitsevinani jonkinlaista riehakkuutta positiivisessa ja vähän kielteisessäkin mielessä näistä faktoista haluaisin nostaa esille joitakin kohtia suorat kustannukset alkoholista yhteiskunnalle ovat arviolta noin yksi pilkku kolme miljardia euroa ja jos mukaan lasketaan välilliset kustannukset mitä tulee onnettomuuksiin poissaoloihin sairastumisiin ennenaikaisiin kuolemiin väkivallantekoihin näin poispäin niin kustannukset nousevat viiteen viiva seitsemään miljardiin euroon jos katsotaan tilastoja taaksepäin niin on on aina ollut niin

jos taloutta ajatellaan että kulutuksen nousu on suorassa yhteydessä kustannusten nousuun siis niihin kustannuksiin mitä yhteiskunnalle tulee

sitä taustaa vasten on hyvin tarkkaan harkittava minkälaisia muutoksia olemme valmiit ottamaan muutoksia tarvitsee tehdä mutta olisin niiden kokemusten valossa mitä suomessa on sillä lailla pidättyvä että liian nopeisiin muutoksiin ei ole syytä kertaheitolla mennä alkoholikulttuuri ja kulutustapamme kehittyvät hitaasti ne kehittyvät hyvään suuntaan niin kuin on tässä moneen kertaan todettu juhantalo kertoi siitä

jos saatavuutta muutetaan eurooppalaiseen eteläeurooppalaiseen suuntaan kertarysäyksellä kertarysäyksellä niin se ei tarkoita sitä että kulutuskäyttäytymisemme muuttuu kertarysäyksellä eteläeurooppalaiseksi sen takia esimerkiksi ajatukseen siitä että

siirtäisimme väkeviä tai viinejä saataville vähittäiskauppoihin ruokakauppoihin suhtaudun suhtaudun varauksella se on aika kova askel joka hyvin suurella todennäköisyydellä johtaa kulutuksen nousuun vuonna kuusikymmentäyhdeksän kun keskiolut tuotiin ruokakauppoihin taustalla oli tutkittua tietoa ja ajatus oli että keskiolut korvaisi kirkkaiden kulutuksen näin ei valitettavasti käynyt mitä tapahtui kirkkaiden kulutus pysyi ennallaan ja päälle tuli keskioluen kulutus ja kulutus suorastaan räjähti kasvuun tällaisiin muutoksiin ei ole varaa alkon asemaa haluan korostaa jos viinit tulevat ruokakauppoihin se tarkoittaa vääjäämättä sitä että alko joutuu karsimaan rajusti kolmensadanviidenkymmenen myymälän verkostoa meillä on erinomainen alkoholimyymälöitten verkosto asiantunteva henkilökunta tuhansien viinien ja muiden tuotteiden valikoima jos

myynti siirtyy ruokakauppoihin ja alkon myymälöitä vähennetään niin kulutusvaihtoehdot rajaantuvat eli yhteenvetona rauhallisia muutoksia suunta on oikea mutta ei mennä liian nopeilla muutoksilla eteenpäin koska riskit ovat todella

arvoisa

mutta erityisesti tällä on talouteen liittyvä kytkös ja siinä mielessä toivoisin että kun meillä alkoholipolitiikkaa jatkossa käsitellään ja olen kyllä ainakin puhemiehelle ja edelliselle pääsihteerille toiveeni asettanut ja myönteistä valoa saanut jotka alkoholipolitiikkaan liittyvät sen lainsäädännön uudistusvaiheessa ehdottomasti pitää pyytää lausunnot myös talousvaliokunnalta ja maa ja metsätalousvaliokunnalta erityisesti alkutuotannon alkutuotannon osuus meillä on jo pelkästään altian sopimusviljelijöitä viidelläkymmenellätuhannella hehtaarilla tässä maassa jotka tuottavat ja pienpanimotuotanto on erityisen keskeisessä osassa

meidän syytä kiistää missään tapauksessa näitä merkityksiä joita haitoilla on emme me niitä karkuun pääse millään ja minä olen tässä aistinut että me me emme saisi nyt tukehduttaa tätä niin että meillä vain sosiaali ja terveysvaliokunta päättää meidän alkoholipolitiikasta tässä maassa kyllä se on tämän eduskunnan ja eri asiantuntijavaliokuntien oikeus tuoda siihen koko kulttuuriin ja koko alkoholipolitiikkaan oma näkemyksensä koska sillä on myös muita vaikutuksia alkon monopoliasemaa en lähtisi murtamaan tai vaarantamaan se on varmasti meille tärkeä tärkeä asia mutta olen samaa mieltä kyllä tästä edellä erityisesti esimerkiksi pienpanimoille pitäisi luoda jälleenmyyntioikeus tuonne yhdeksään pilkku viiteen prosenttiin asti ja poistetaan sieltä ne kioskipakot ja se että näihin kioskeihin pitää olla omat sisäänkäynnit tehdään siitä toimivampaa helpompaa niin että se myös vaikuttaa siihen elinkeinoon enkä usko että humalahakuinen suomalainen lähtee ostamaan pienpanimosta vahvoja oluita ei ei semmoista ihmettä tulla näkemään se olisi matkailullisesti tuolla vaikka savon sydämessä oleva pienpanimo joka voisi olla yksi alueen matkailun vetovoimainen kohde ja mikä sen hienompaa vaikkapa jossain vaiheessa pohtia sitä onko pienpanimoilla joilla on ravintola mahdollisuus myydä sieltä jossakin rajoitetussa määrin ja kun nyt tänne korokkeelle tulin niin täytyy sanoa että toivotaan vaikka nyt salissa ei ole yhtään sosialidemokraattia jotka erityisesti vastustavat ravintoloitten alvin laskua alkoholien osalta että tätä keskustelua me voisimme käydä kehittävässä mielessä sillä minun mielestäni ravintolassa nautittu alkoholi on parempi kuin kotona ryypätty

aihe on todellakin sen verran innoittava että tämä pönttöön puhumisen epidemia alkaa levitä

arvoisa puhemies tosiaan elämme byrokratian ja kieltojen suomessa ja olisi syytä siirtyä kohti aikaa jolloin joustavammin voitaisiin huomioida erilaisia tilanteita ja käytäntöjä ja ja uskon edustaja kaikkosen tavoin siihen että paikallisia toimijoita ja tilaisuuksien järjestäjiä kannattaa kuulla ja heillä on paras taito arvioida miten alkoholijuomat sopivat erilaisiin tilaisuuksiin siinä mielessä tämä aloite joka nyt on käsittelyssä on erittäin hyvä annettaisiin lisää harkintavaltaa heille jotka tilaisuuksia järjestävät miten he toteuttavat ja miten siellä toimitaan meillä on olemassa hyvä ja toimiva järjestyslaki jonka neljäs pykälä kuten tässä aloitteessakin todetaan sallii päihdyttävän aineen nauttimisen puistossa tai muulla siihen verrattavalla yleisellä paikalla siten että nauttiminen sekä siihen liittyvä oleskelu ja käyttäytyminen eivät estä tai kohtuuttomasti vaikeuta muiden oikeutta käyttää paikkaa varsinaiseen tarkoitukseensa lisäksi meillä on siis kokoontumislaki jonka kahdeskymmeneskolmas pykälä säätää että järjestäjillä ja poliisilla on oikeus kieltää päihdyttävien aineiden hallussapito yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa näillä säädöksillä siis varsin hyvin voidaan jo nykyisin säädöksin ilman tätä alkoholilain pykälää hoitaa tilanne niin että ongelmista päästään eroon tai että nauttiminen voidaan rajata

tässä esityksessä viidennenkymmenennenkahdeksannen pykälän kolmas momentti kuuluu niin että alkoholijuoman nauttiminen on kielletty huoneistossa tai muussa paikassa johon on järjestetty julkinen tilaisuus mutta sen perässä on lause joka myös viittaa ikään kuin tämän järjestämis ja

sisältöihin tässä todetaan niin että poliisi voi milloin yleinen järjestyksen ylläpitäminen niin vaatii kieltää alkoholijuomien nauttimisen julkisella paikalla ja tämä olisi ihan hyvä säilyttääkin siinä alkoholilain yhteydessä jolloin siinä olisi viittaus suoraan näihin järjestämislakiin ja kokoontumislakiin meillähän on ollut aika yleisestikin keskustelua varsinkin edellisten vaalien alla siitä että nyt on aika normien purulle ja ja jonkun verran käytettiin semmoista sanontaakin että yhtä uutta normia vastaan pitäisi tällä kaudella purkaa kaksi vanhaa ja tässä nyt olisi erittäin hyvä normi purettavaksi tämä alkoholilain pykälä kuten edustaja juhantalo edustaja juhantalo totesi asia on muutoinkin ajankohtainen ja oli ilahduttavaa kuulla edustaja juhantalon näkemys siitä että myös keskustalla on halukkuutta nostaa vähittäiskaupoissa myytävien juomien vahvuusrajaa ja ja kuten hän totesi tämä muutos todellakin helpottaisi pienpanimotuotteiden jakelua ja kotimaisten tuottajien asemaa ja kotimainen kauppa voisi näin ollen paremmin kilpailla matkustajatuontia vastaan

esimerkiksi vahvojen oluiden tasolle olisi hyvä alku toivottavasti tässä asiassa nyt päästäisiin yhteisymmärrykseen alkoholilain uudistuksessa niin että se voitaisiin tällä kaudella toteuttaa tähän alkoholilakiin liittyy monenlaisia ehkä vähän hullunkurisiakin asioita yksi sellainen seikka on ollut asia joka on meitä rajamäkeläisiä vaivannut meillä on siellä altian tehdas jossa on vuodesta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkolme toiminut viinamuseo joka on kuitenkin ollut täysin suljettu yleisöltä koska alkoholilaki estää yleisön pääsyn sinne siinä kuitenkin

avin tulkinta on muuttunut niin että se voidaan avata yleisölle mutta siinä on edelleen mainontaan ja epäsuoraan mainontaan liittyviä ongelmia liittyen siihen että siellä ei voida pitää näytillä mitään näitä pulloja tai tuotepakkauksia jotka liittyvät alkoholiin mielestäni tämäkin on asia joka voitaisiin tässä yhteydessä vaikkapa nyt lainsäädännöllä muuttaa niin että viinamuseon osalta voitaisiin tämmöiset poikkeukset sallia

todellakin kannatan tätä edustaja kaikkosen aloitetta tosiaan en ole kyllä kirjoittanut sitä alle mutta kannatan noin henkisesti sitä ja se on nimenomaan sitä normien purkua missä meidän täytyisi päästä eteenpäin näillä festareilla jotkut ihmiset ovat jopa boikotoineet noita festareita nyt sitten tämän nestekiellon vuoksi ja onhan se aika surkuhupaisaa että äidinmaidonkorvikkeita ja pillimehutkin pillimehutkin on kerätty pois pois siellä festareilla siinä mielessä toivotan onnea tälle lakiesitykselle mutta mitä tulee yleisemmin tähän niin olen toki sitä mieltä että myös näiden vahvojen oluiden ja ja tilaoluiden pitäisi päästä paremmin esille kaupoissa mutta en sinällään alkon monopolia lähtisi murtamaan esimerkiksi viinien osalta olen itse viiniharrastaja kiitos tällä alalla tietoisen vaimoni ja täytyy sanoa että systembolagetin ja alkon valikoimat ovat maailman parhaat olen tuolla ulkomailla huomannut että monesti ne viinivalikoimat ovat hyvin rajattuja siellä ne ovat hyvin paikallisia yleensä siellä eikä suomessa pikkukauppias pysty pitämään yllä sellaisia viinivalikoimia tietysti ehkä osuuskauppa paremminkin mutta olisi sääli aluepoliittisesti myös huono asia jos alko joutuisi karsimaan tätä myymäläverkostoaan ja siinä mielessä on tärkeää että se säilyisi muutenkin täytyy sanoa että että siellä on hyviä ammattitaitoisia ihmisiä töissä mitä tulee ravintoloihin niin toki olen sitä mieltä että ravintola alan alvia voitaisiin näitten anniskelujuomien osalta alentaa ja ja näin näin ihmiset nauttisivat mieluummin siellä siellä ravintolassa sitä alkoholia eivätkä niin että tulevat kovien pohjien kanssa valmiiksi sinne lopuksi arvoisa puhemies haluan puhua ihan omassa asiassani ja monien taiteilijoiden puolesta toivon että jatkoaikoja ei anneta ravintoloille ellei siellä ole sitä elävää musiikkia niin kuin tällä hetkelläkin on käytetty

arvoisa rouva

halutakaan suuria muutoksia eikä sellaisia voi suomen alkoholipolitiikassa yhtäkkiä tehdä se että vahvat oluet voitaisiin tuoda kauppaan on minun mielestäni sellainen liikahdus joka on mahdollinen mutta liittyen jo mainitsemaani kulttuurirauhallisuuteen hallitusohjelman sisältöön ja meidän terveyspolitiikkaamme tämän täytyy tapahtua sillä tavalla että viinit ja viinat säilyvät viinakaupassa alkon hallinnassa suhtautuminen alkoholipolitiikkaan vaihtelee paitsi eri puolueissa myös alueellisesti edustaja alatalo nyt lähti pois hän on viiniharrastaja minä edustan seutua jossa

on sahti kaikkialla missä ohra on levinnyt on sahtikulttuuri ympäri maapallon levinnyt viljelyn rajoille saakka niin myös suomessa mutta tuossa jo jo jonkin verran menneenä aikana suomessa levisi hyvin paljon erilaisia herännäiskulttuureja ja ja niiden yksi työmaa oli tämän silloisen sahtikulttuurin tukahduttaminen ja ainoastaan etelä häme ja pohjoinen satakunta olivat sen verran urhoollisia että tuo sahtikulttuuri säilyi minä satun olemaan kankaanpäässä sahtiyhdistyksen puheenjohtaja ja ja sen moninkertainen tekijä se mihin tässä viitattiin on että juuri

meidän sillä tavalla vinoutuneen alkoholipolitiikkamme takia

saako sinne viedä sahtia vai saako siellä juoda sahtia vai pitääkö pyytää lupa poliisilta ja missä hirvijuhlassa ja missä perhejuhlissa sitä saa olla esillä meillähän sahti kuuluu jokaiseen perhejuhlaan kuuluu talkoisiin ja kuuluu heinäpellolla olemiseen se on luontainen mutta kun mennään esimerkiksi eteläiseen satakuntaan niin kuin edustaja myllykoski hyvin tietää niin siellä sahdista ja sahtikulttuurista puhuminen on aivan etäistä luullaan jotain kiljua sahtihan on väkevä alkoholijuoma oluena noin kahdeksan prosentin tapaan ei sitä juoda sillä tavalla että siitä otetaan pöhnää ja tapellaan sitä nautitaan sivistyneesti ja jutellaan mukavia jalat vähän kyllä horjahtelevat jos pitkään istuu penkissä kun yllättäen lähtee liikkeelle mutta muun muassa eri pitäjissä on perinneruuat ja meillä kankaanpäässäkin perinneruokana on ristavelli lampaanviulu ja sahti joka on harvinainen perinneruoka suomessa lienee ainoa mutta se kuvaa sitä tapaa millä osataan perinteisesti suhtautua alkoholiin ja alkoholipolitiikkaan toivoisi tämän edustaja kaikkosen erinomaisen hyvän aloitteen ansiosta me useammat täällä ymmärtäisimme miten myös suomalaisia kokonaisuudessaan olisi hyvä ohjata mietoihin rauhallisesti nautittaviin nautittaviin juomiin ja hyviin tapahtumiin hyvään seuraan tässä on kyse yhtä paljon kulttuurista musiikkikulttuurista tapakulttuurista kulttuurista yleensä ottaen silloin kun puhutaan alkoholin nauttimisesta sillä tavalla jota edustaja kaikkosen aloite tarkoittaa kannatan lämpimästi

edustaja myllykoski otti esille tämän valiokuntakäsittelyn ainakin

yhteydessä kannattaa huomioida huomioida sivistysvaliokuntaa lausunnonantajana koska kulttuuri ja sitä kautta festarit ja kulttuuritapahtumat kuuluvat olennaiselta osaltaan sivistysvaliokunnan rooliin vielä palaan tuohon alkon tehtävään ja rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa alko maksaa vuosittain osinkoja suomen valtiolle neljäkymmentä viiva viisikymmentä miljoonaa euroa se kannattaa pitää mielessä jos myymälöiden määrä vähenisi lähes kolmellasadalla niin se tarkoittaisi myös osinkotulojen pienenemistä valtiolle ja samalla tietysti työpaikkojen menetyksiä alkon tarjonnasta nostan vielä sen esille että alko on lisännyt huomattavassa määrin alkoholittomien tarjontaa hyllyillään ja hyvään alkoholikulttuuriin kuuluu myös alkoholittomien juomien saatavilla pitäminen kysyntä on lisääntynyt mutta kysyntä lisääntyy kun tarjontakin lisääntyy on ihmisiä jotka eivät sitten esimerkiksi kuljettajaroolin takia voi nauttia alkoholijuomia tämä on sellainen seikka mikä alkossa on hoidettu

viimeinen pullo jonka itse olen alkosta ostanut oli pullo alkoholitonta viiniä mutta myönnän että olen sieltä kyllä ihan alkoholillistakin viiniä ostanut mutta se kuvaa tätä pientä kulttuurinmuutosta myös mikä osaltaan on tapahtumassa että niillekin kysyntää alkaa olla minulla voisi olla mielipiteitä näihin muihinkin asioihin mitä tässä on ollut keskustelussa mutta ehkä ne liittyvät monilta osin alkoholilain ja keskustellaan siitä sitten vielä syvällisemmin erikseen mutta minä haluan lämpimästi kiittää hyviä kollegoita aivan erinomaisista puheenvuoroista tässä illan mittaan minä olen lähes häkeltynyt tämmöisestä lämpimästä vastaanotosta tälle aloitteelle tämähän ei mikään vallankumous ole eikä mikään suuren suuri muutos edes vaan itse asiassa aika pieni muutos lainsäädäntöön joka palauttaisi tuon vanhan käytännön mikä parilla kolmella festivaalilla oli edustaja kiuru toi esille näitä alkoholin ongelmia ja se oli ihan aiheellista meillä on yhteiskunnalle suuret kustannukset alkoholin väärinkäytöstä monella suomalaisella on ongelmia monella on lähipiirissä ongelmia alkoholin kanssa tämä on kaikki kaikki totta ovatko sitten tähän isoon kuvaan oikeat ja ainoat keinot kiellot saatavuuden rajoittaminen verotus varmaan niillekin on perusteensa ja näitä kaikkia tietyssä määrin tarvitaan mutta minä itse näen kuitenkin että pidemmällä tähtäimellä se oikea vastaus on kuitenkin siihen kulttuuriin vaikuttaminen se on vaikeaa se on varmasti hidasta mutta siitä huolimatta siihen suuntaan kannattaa mennä että koetetaan tervehdyttää tätä alkoholikulttuuria sivistyneeseen suuntaan ja kun meillä on näitä muutamia onnistumisia tälläkin saralla kuten nämä vanhat käytännöt järvenpään puistobluesissa tai pori jazzeilla niin otetaan oppia näistä harvoista onnistumisista mitä meillä alkoholipolitiikassa alkoholikulttuurissa on ja annetaan niille uudestaan mahdollisuus ja puututaan niihin asioihin missä ongelmia alkoholin suhteen